lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava

arvoisa puheenjohtaja tämä kokonaisuudistus ja tarkennus on hyvin merkittävä ja sellainen asia joka vaatii laajaa käsittelyä niin kuin tässä nyt on ajateltu ja olisinkin toivonut että oikeusministeri olisi tämän esitellyt koska tämä on niin merkittävä asia se mikä tässä nyt hieman ihmetyttää on se että tässä on ajateltu että direktiivi pantaisiin voimaan jo kahdeskymmenesensimmäinen päivä toukokuuta kaksituhattaseitsemäntoista ja kun tässä kuitenkin on kaikki käsittely vielä kesken niin on todennäköistä että näin ei tule tapahtumaan

puhemies tämä esitys kokonaisuudessaan on luokaltaan sitä luokkaa että toivoisin että tässä olisi enemmän aikaa tälle

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies julkisten alojen eläkelaki tuli voimaan kuluvan vuoden alusta lain mukaan eläkkeelle siirtymistä myöhennetään vuoden kaksituhattakahdeksantoista alusta kolmella kuukaudella jokaisena vuonna vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi asti tällä saavutetaan kahden vuoden myöhentäminen eläkkeelle siirtymisessä kahdeksan vuoden aikana eläkeiän nostaminen kahdella vuodella osana julkisten alojen eläkeuudistusta ei ollut puolustushallinnon tahto tai tavoite sillä se vaikeuttaa ammattireservin kartuttamista mutta näissä oloissa näillä on mentävä julkisten alojen eläkelaki määrittää milloin virkamiehellä ja työntekijällä alkaa oikeus eläkkeeseen sitä eroamisikä määrittää sen ajankohdan jolloin virkamiehen tai työntekijän tulee erota palveluksestaan puolustusvoimien virkamiesten ja työntekijöiden osalta eroamisiästä säädetään puolustusvoimista annetussa laissa jota siis parhaillaan lähetekeskustelussa olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virkamiehen ja työntekijän palvelussuhde puolustusvoimiin päättyy viimeistään silloin kun eroamisikä saavutetaan eläkeiästä säädetään julkisten alojen eläkelaissa ja eroamisiästä laissa puolustusvoimista näiden kahden lain määräysten tulee yhtenevät jos puolustusvoimien virkamiesten ja työntekijöiden eroamisikiä ei muutettaisi vastaamaan julkisten alojen eläkelain eläkeiän myöhentymistä niin silloin puolustusvoimien virkamiehien ja työntekijöiden palvelussuhde päättyisi ennen eläkeiän saavuttamista ja näin ei syntyisi oikeutta vanhuuseläkkeeseen tämä uudistus onkin käytännössä tekninen ja siinä muutetaan eroamisiät vastaamaan eläkeuudistuksen tavoitteita eroamisikien korottaminen koskee yhdenvertaisesti kaikkia henkilöstöryhmiä kenraalista kersanttiin ja asessorista asentajaan kaikkien eroamisikää korotetaan kolmella kuukaudella vuodessa kahdeksan vuoden aikana arvoisa rouva puhemies lopuksi puolustusministeriön toiveena esitän että hallituksen esitys käsitellään kevätistuntokaudella näin puolustusvoimien henkilöstö voi varmistua uudesta eroamisiästä riittävän varhaisessa vaiheessa erityisen tärkeä tämä on niiden henkilöiden osalta joilla eroamis ja eläkeikä saavutetaan vuoden kaksituhattakahdeksantoista alussa

arvoisa rouva puhemies

yhtäläisesti kaikkia valtion palveluksessa olevia henkilöstöryhmiä rajaamatta mitään ryhmää muutoksen ulkopuolelle yhdenvertaisuuden toteuttaminen edellyttää muutoksia aiempiin eroamisikäsäännöksiin viimeisin julkisten alojen eläkelaki tuli voimaan tämän vuoden alussa lain mukaan eläkkeelle siirtymistä myöhennetään vuodesta kaksituhattakahdeksantoista lukien kolmella kuukaudella vuotta kohden kunnes vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi on saavutettu kahden vuoden myöhennys eläkkeelle siirtymiseen siinä mielessä tämä lakiesitys on jatkumoa ja täydennystä laille esityksen mukaan puolustusvoimista annetun lain eroamisikää koskevaa säännöstä tulisi muuttaa uudistusta vastaavasti esityksen mukaan puolustusvoimien sotilasvirkojen eroamisikiä korotettaisiin vastaavalla tavalla portaittain enintään kahdella vuodella korottaminen on tietenkin perusteltua siksi että muuten alin vanhuuseläkeikä nousee korkeammaksi kuin nykyinen eroamisikä jolloin oikeutta vanhuuseläkkeeseen ei muodostuisi vastaavasta syystä myös lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä palvelevien eroamisikiä tulisi korottaa ihan muistutuksena että puolustusvoimien ylimpien sotilasvirkojen osalta eroamisikä on muita sotilasvirkoja korkeampi kuusikymmentä viiva kuusikymmentäkolme vuotta muissa sotilasviroissa eroamisikä on viisikymmentäviisi vuotta eroamisiät voivat tuntua matalilta mutta sitä ne eivät ole itse pidän tärkeämpänä sitä että ihminen pääsee eläkkeelle nuorena ja terveenä kuin vanhana ja rikkinäisenä arvoisa puhemies en pitänyt aikaisemminkaan tätä eläkeuudistusta sotilaiden osalta järkevänä ja olen edelleen erittäin kriittinen tätä esitystä kohtaan pidän eläkeuudistusta sotilaiden osalta huonona suomen puolustuskyvylle sekä myös taloudelle edellinen eroa misikä oli toimivin ja kustannustehokkain tapa ylläpitää uskottavaa puolustusjärjestelmää nyt kun järjestelmää muutetaan on myös puolustusjärjestelmän perusteita tarkasteltava uudelleen edellisessä mallissa sotilaan jäädessä eläkkeelle hänelle määrättiin sijoituspaikka sodan ajan operatiivisesta johtajistosta nämä tehtävät ovat sellaisia joita ei voi muulla tavoin hoitaa kuin ammattireservillä osaaminen näihin tehtäviin ei tule hetkessä vaan vuosien kokemuksella ja ammattisotilaiden korvaaminen on erittäin haasteellista kun sotilaiden eläkeikää nostettiin eläkeuudistuksen mukaisesti kahdella vuodella arvioiden mukaan tulisi perustaa noin kuusisataa uutta virkaa siitä tulee lisäkustannuksia noin neljäkymmentä miljoonaa euroa joka vuosi mielestäni meillä ei ole tähän varaa varsinkaan nyt kun kaikesta pitäisi säästää eläkeuudistuksessa ole mielestäni otettu tarpeeksi huomioon myöskään työnantajien ja sotilasjärjestöjen esittämää huomiota että eläkeiän nosto heikentää suomen puolustuskykyä toivottavasti olen asian suhteen täysin väärässä mielelläni kuulisin tästä uudistuksesta lisää arvon ministeriltä

arvoisa rouva puhemies puolustusvoimissa on ministeri niinistön johdolla käynnissä isoja uudistuksia uusiin uhkiin halutaan vastata paremmin ja muun muassa nopeuttaa reserviläisarmeijan toimivuutta erilaisissa kriisitilanteissa puolustusvaliokunta tästä eläkeikäasiasta antoi aikanaan hyvin kriittisen lausunnon maanpuolustuksen tarpeet ymmärtävän lausunnon joka kyllä sosiaali ja terveysvaliokunnassa sivuutettiin täysin silloin sosiaali ja terveysvaliokunta ei itse asiassa myöskään kuullut lainkaan puolustushallinnon työnantajien edustajia ja jätti meidän valiokunnan yksimielisen lausunnon joka ymmärsi tämän meidän puolustusratkaisukokonaisuuden täysin huomiotta arvoisa ministeri niinistö te totesitte että tämä ei ollut puolustusvoimien tavoite ja me tiedämme kaikki tässä salissa että tämä on teillekin voisi sanoa lähes vastenmielinen esitys tuoda tänne käsittelyyn mutta sen kanssa on nyt elettävä ja ammattireserviongelmaan on varmasti etsitty jonkinlaista ratkaisua eli voisitteko hivenen avata arvoisa ministeri sitä miten tämä ammattireservin tarvittava määrä jatkossa saavutetaan vai onko ainoastaan tämä malli minkä edustaja kulmala esitti se millä voidaan edetä eli missä tällä hetkellä asian suhteen mennään

totesi sekin on tullut selväksi että puolustushallinnon varsinainen tahto tämä tämä esitys ei ole ollut kun ammattisotilaat siirtyvät reserviin heistä on hyvin paljon hyötyjä siellä heillä on on sitä ammattiosaamista mitä mitä sodanajan joukkojen johtaminen vaatii reservissä tietysti kun mennään tietyn iän yli myös fyysiset ominaisuudet alkavat tulla vastaan siinä että kovin kauan siellä reservinkään tehtävissä ei voi olla oikeastaan kysyisinkin ministeriltä siitä onko nyt suunnitteilla että myös reservin yläikäraja tultaisiin nostamaan jollain aikajänteellä tämän tämän lakiesityksen myötä myötä samassa suhteessa vai onko ratkaisu tähän se että lisätään sodanajan tehtäviä jotka sitten edustaja kulmalankin esiin tuomia kustannuksia lisäisivät onko se tapa siis reservin yläikärajan nostaminen vai vai vakanssien taikka taikka

meidän puolustuksemme suorituskyky perustuu laajaan reserviin ja tämä on vuosi vuodelta todettu oikeaksi ratkaisuksi voimme olla iloisia siitä että suomi ei lähtenyt ruotsin tielle lakkauttamaan yleistä asevelvollisuutta eikä tehnyt puolustusvoimain osalta muutoksia puolustuksen perustehtäviin ensisijainen tehtävä on oman maan puolustaminen ruotsi valitsi toisen tien ja nyt joutuu peruuttamaan osa tätä toimivaa koko maan puolustamisen konseptia on paitsi yleinen asevelvollisuus myös laaja reservi johon liittyy myös koulutettu upseerikunta kiistatta tämä ehdotus joka nyt on käsittelyssä on ongelmallinen reservin toimintakyvyn kannalta nämä aikaisemmat eläkeiät ovat osaltaan mahdollistaneet sen että reservissä on erityisesti koulutettua upseerikuntaa joka on voinut olla käytettävissä hyvin nopealla varoitusajalla ja joka on tässä suhteessa hyvin tehtäviensä tasalla olen yllättynyt siitä että hallitus että hallitus tuo esityksen tässä muodossa tänne kun sillä on kiistatta meidän puolustuskykymme kannalta kielteisiä vaikutuksia olisin toivonut että tätä asiaa olisi harkittu myös puolustuskyvyn kannalta ja olisi tehty ehdotuksia miten laaja reservin käyttöönotto meidän puolustuksemme perustana jatkossa toteutetaan tämä ehdotus on siis kiistatta pettymys ja siinä ei ole puolustusvoimain kantahenkilökuntaa eikä myöskään valmiuteen liittyviä näkökohtia otettu riittävästi huomioon toivon että ministeri selvittää miten tähän on tultu arvoisa
arvoisa rouva puhemies tässä kollegat ovat käyttäneet hyviä puheenvuoroja ja näin entisenä ammattisotilaana jaan kyllä monet näistä huolenaiheista joita nyt tämän esityksen pohjalta on esitetty suunta tietysti on selkeä tässä maassa eläkeikiä ollaan korottamassa mutta olisin halunnut kysyä nopeasti ministeriltä nyt kun ammattisotilaiden eroamis ikää nostetaan millä tavalla puolustusvoimissa on varauduttu siihen että heidän kenttäkelpoisuutensa kyetään säilyttämään myös loppuun saakka hyvänä ollaanko jollakin tavalla lisäämässä koulutusta ollaanko jollakin tavalla kehittämässä seurantajärjestelmiä niin että todella sitten virassa oleva upseerikunta on kykeneväinen kaikista tehtävistään suoriutumaan olisin kysynyt myös sitä millä tavalla toimitaan mikäli fyysiset ominaisuudet näillä henkilöillä heikkenevät siten että he eivät ole enää välttämättä kykeneviä näistä raskaista ja vaativista fyysisistä tehtävistään suoriutumaan

ollaan hyvinkin yksimielisiä hieman hämmästyttää hämmästyttää tässä vaiheessa se että kuten ministeri sanoi tämä esitys ei tullut puolustushallinnon toiveen mukaisesti mutta kysyisin ministerin täällä ollessa miksi sitten tämä esitys tänne tulee koska ei tätä maanpuolustuksen suurta tehtävää mikään muu hallinnonala hoida kuin ministeriö puolustusministeriö ja puolustusministeri

suomen puolustus hoidetaan yleisen asevelvollisuuden periaatteella ja siihen kuuluu olennaisena osana vahva reservi jota koulutetaan ja sitten riittävä uskottava puolustuskyky joka tarkoittaa sitä että meillä on riittävän hyvät välineet maan puolustamiseen ja ennen kaikkea niin että maan koskemattomuus turvataan niin maalla merellä merellä kuin ilmassakin minkä hallitus on tuonut eduskunnalle puolustusvoimista annetun lain muuttamiseksi tässä asiassa toivon että valiokuntakäsittelyn aikana tästä asiasta saataisiin kohtuullisen hyviä hyviä syöttöjä vielä siihen että tämä eläkeongelmaan liittyvä asia saataisiin jonkunasteiseen hyvään malliin ymmärrän että optimaalista ratkaisua tästä tuskin saadaan mutta toivon kuitenkin että ja puolustusministerin vahvalla vahvalla myötävaikutuksella saadaan tämä asia säälliseen loppuun nimittäin toimiva reservi vaatii sen että siellä ovat myös hyvät esimiehet ja ryhmänjohtajat joukkueenjohtajat ja komppanianpäälliköt ja niin edelleen jos tilanne sitä vaatii se on aivan ensiarvoisen tärkeää että se johtoporras toimii hyvin toivon että tässä asiassa valiokunta tekee hyvää työtä ja pystyy vielä

arvoisa rouva puhemies tässä on käytetty hyviä puheenvuoroja ja hyvin huolestuneita mietteitä on monella kollegalla kollega kärnä otti esille myös ammattisotilaana olemisen itsekin olin yhdeksänkymmentä luvulla silloin kun tehtiin edellisen kerran merkittävä isompi eläkeuudistus ja yhdessä yössä itsellenikin tuli viisi vuotta lisää niin että minä ymmärrän hyvin sen

ministeriltä sitä millä tavalla sitten ammattisotilaan arjessa nyt kun tätä ikää tullaan nostamaan tullaan tosiaan varmistumaan sama huoli että he myöskin pystyvät suorittamaan kenttäkelpoisuusvaatimuksensa tullaanko niitä merkittävästi laskemaan siellä viimeisellä vuosiviidenneksellä neljänneksellä vai miten tästä selvitään jotta tehtävät myöskin säilyvät mielekkäinä jokaisella ammattisotilaalla ettei tule sitä painetta sitten taas siirtyä kevyempiin tehtäviin

rouva puhemies saatan olla vähän poikkeava ääni tässä varsin yksimielisessä keskustelussa mutta minusta kun puhutaan siitä mitä mieltä ovat ammattiliitot tässä tapauksessa upseereita edustavat järjestöt ei rakennusliittokaan kannattanut betoniraudoittajien eläkeiän nostamista

näissä eläkeratkaisuissa pitää olla joku johdonmukaisuus ja samansuuntaisuus eri ammattiryhmien kesken

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys olisi toki voinut olla parempi mutta hallituksessa ollaan ja enemmistön ehdoilla mennään yleisesti ottaen on hienoa että eduskunnassa kannetaan huolta suomen puolustusratkaisun kestävyydestä maanpuolustus on yhteinen asia olen aivan samaa mieltä edustaja kulmalan monen muunkin arvoisan edustajan kanssa siitä että ammattireservin kartuttaminen on tulevassa tilanteessa haasteellisempaa kuin aikaisemmin kustannuksia emme kuitenkaan voi edustaja kulmalan esittämällä tavalla lisätä oli useampia edustajia edustajat heinonen savola heinäluoma kärnä hoskonen hakanen nyt ainakin jotka myös esittivät huolensa ja kysyivät tämän asian perään sanoisinkin että puolustusvaliokunnassa on syytä tarkastella tätä asiaa syvällisesti miten ammattireservi tulevaisuudessa tehokkaasti muodostetaan keinoja on erilaisia täällä joitain jo spekuloitiin ei toki aivan niin hyviä kuin ennen ja niistä tullaan puolustusvaliokunnan jäsenille kyllä kertomaan jotta voitte mielipiteenne muodostaa tässä vaiheessa täytyy sanoa että valmistelu on vielä vaiheessa joten on parempi etten lähde yksityiskohtaisesti sitä laajemmin avaamaan mutta todellakin valiokuntakäsittelyn yhteydessä puolustushallinto luonnollisesti tulee valiokunnalle lisätietoa toimittamaan lopuksi vielä on sanottava että suomen puolustusratkaisu ei tämän hallituksen hallituksen esityksen seurauksena ole todellakaan uhattuna

arvoisa puhemies yhdyn edustaja uotilan käsitykseen siitä että esimerkiksi betoniraudoittajat on ammattiryhmä jossa on vaikea nähdä että vuotiaana jaksettaisiin olla työelämässä puhumattakaan sen jälkeen tulevista kuukausista ja vuosista meillä on sellaisia ammatteja jotka ovat erittäin kuluttavia ja nimenomaisesti fyysisessä mielessä tässä tarkoituksessahan yleiseen eläkelainsäädäntöön tuli poikkeaman mahdollisuus eli voidaan erityistekijöiden perusteella pitkään työelämässä olleita ja raskasta työtä tekeviä päästää eläkkeelle aikaisemmassa vaiheessa mutta tämä upseerikeskustelu tämä kantahenkilökuntaan liittyvä eläkeikäasia ei olekaan ensi sijassa työssäjaksamiseen liittyvä asia vaan se on maanpuolustuksen toimivuuteen ja valmiuteen liittyvä asia en ajattele että me kutsumme betoniraudoittajia eläkkeeltä valmiustehtäviin kuusikymmentäviisi vuotiaina mutta sen sijaan upseerien tehtävä on tärkeä jotta koko reservi saadaan toimimaan sillä pitää olla koulutettu johto ja sitä tarkoitusta tietysti on palvellut se että että on voitu ottaa alhaisemman eläkeiän reservistä johtamaan vaativia reservin tehtäviä ja kun tämä reservi on meikäläinen erikoisuus sehän on siis meidän konseptissa oleva erittäin vahva piirre että me pystymme mobilisoimaan nopeassa aikataulussa päteviä osaavia henkilöitä ja siinä keskeisessä tehtävässä ovat kantahenkilökuntaan aiemmin kuuluneet koulutuksen saaneet äskettäin armeijan jättäneet jotka ovat voineet näitä johtamistehtäviä ottaa niin se täytyy tunnustaa maanpuolustuksellisena kysymyksenä ei se että meillä on maanpuolustukseen liittyviä näkökohtia tarkoita sitä että se poistaisi

arvoisa rouva puhemies ministeri sanoitte jotenkin näin että valiokunnassa on etsittävä keinoja miten ammattireservi jatkossa ratkaistaan jos kuulin oikein niin niin tällainen tulkinta joka tapauksessa tältä riviltä tuli eikö se ratkaisun etsiminen kuulu enemmänkin ministeriölle olin huomaavinani että ministeri hieman kärvisteli puolustaessaan hallituksen esitystä jonka jonka takana allekirjoittaneellakin tuntuu olevan hyvin vaikeata seistä niin kuin tässä useammalla muullakin hallituspuolueenkin kansanedustajalla näytti olevan meillä on yhdeksänkymmentäviisi prosenttia meidän sotilaallisesta suorituskyvystämme reservin kautta syntynyttä kykyä ja voimaa ja sen kärjen muodostaa meidän eli puolustusvoimissa palvelleet sotilaat upseerit ja aliupseerit jotka reserviin siirtyessään ovat keskeisiä reservin johtajia mitä ministeri edellyttää nyt sitten valiokunnalta millä tavalla ja kuinka laajasti valiokunta voi tuoda terävämpiä ehdotuksia mahdollisesti jopa yhteistä hylkyä tämän tämän asian kaatamiseksi jos valiokunta ei löydä niitä kaivattavia uusia ratkaisuja joilla tämä maanpuolustuksen iso tehtävä ja koulutustehtävä varmistetaan

arvoisa rouva puhemies ei upseeri mutta panssarimies kuitenkin täytyy sanoa että eläkeikäkeskustelu tässä yhteydessä on hieman erilaisempi kuin missään muussa minä ymmärrän kyllä todella hyvin edustaja uotilan näkemyksen mutta olisin toivonut että paloesimies kansanedustaja jalonen olisi myös ottanut kantaa siihen mitä todellakin on fyysisessä työssä olevan henkilöstön

eli mitä todellakin tarkoittaa kun tehdään fyysistä työtä ja ollaan ollaan siinä vaiheessa että pitää pelastaa toisia tässä minä näen että keskustelu eläkeiän nostamisesta ei ole kylläkään keltään pois silloin kun ollaan aktiivipalveluksessa ollaan kauemmin aktiivissa palveluksessa jolloin valmiudet johtaa joukkoja ovat paremmat kuin silloin kun ne otetaan reservistä siinä mielessä tämä on vähän semmoinen monipolvinen keskustelu että toisaalta ollaan huolissaan toisaalta halutaan torjua minä ymmärrän kyllä ammattijärjestöjen huolen siitä että tässä puututaan tavallaan siihen nykyiseen voimassa olevaan eläkeikäkeskusteluun mutta toisaalta maanpuolustuksellisesti näkisin kyllä että henkilöt jotka ovat pidempään aktiivipalveluksessa ovat varmasti osaavampia ja koko ajan valmiimpia maanpuolustustehtäviin ja siinä mielessä ei tässä pitäisi olla suurta ristiriitaa on sitten kysymys betoniraudoittajista taikka upseereista ei tietenkään pelkästään niin että pitää ajatella että kaikilla pitää olla samanlainen on aina intressejä joilla pitää yhteiskunnan turvallisuutta rakentaa
arvoisa rouva puhemies tässä keskustelussa salin vasemmalta laidalta on nyt annettu ymmärtää että tämä on hallituksen keksintö tämä muutos joka itse asiassa on eduskunnassa käsitelty jo jokin aika sitten ja nyt tehdään tämä tämä muutos haluaisin nyt ministeri niinistöltä varmistaa tämän itse muistaisin että tämä asia on sovittu syksyllä kaksituhattaneljätoista osana työeläkeratkaisua sakn sttkn elinkeinoelämän keskusliiton ja kuntatyönantajien kesken ja akava silloin ainoana jättäytyi tästä pois eli varmistaisin nyt tämän että jää ainakin pöytäkirjaan sitten oikea kuva oliko tämä osa tätä työmarkkinajärjestöjen yhdessä sopimaa eläkeratkaisua vai onko tämä puhtaasti hallituksen keksintö ollut tämähän on kuitenkin vuodelta kaksituhattaneljätoista
arvoisa arvoisa puhemies ei työmarkkinajärjestöjen tehtävänä ole arvioida sotilaallisen maanpuolustuksen ja reservin suuruutta se on heidän tehtäviensä ulkopuolella se tehtävä kuuluu kulloisellekin vastuulliselle hallitukselle ja tietysti viime kädessä eduskunnalle kun työmarkkinoilla on sovittu yleisestä eläkeiän kohottamisesta ei siinä oteta siihen kantaa onko erityistekijöitä joidenkin ryhmien kohdalta arvioida asiaa toisin tai jos sitten tehdään tällainen ratkaisu esimerkiksi upseerien kohdalta että eläkeikiä nostetaan niin täytyykö sen johtaa siihen että upseerikunnan määrää lisätään totta kai siihen reservin tarpeeseen voidaan vaikuttaa silläkin tavalla että jos me me lisäämme upseerikunnan määrää vähempikin joukko siellä reservissä koulutettua väkeä upseeritehtävissä riittää eli kyllä nämä maanpuolustukseen liittyvät asiat ovat kaikissa tapauksissa poliitikkojen vastuulla niitä ei voi sentään korporaatioille ulkoistaa

arvoisa rouva puhemies totta kai minä myönnän sen että itsekin näen tämän maanpuolustusasian maanpuolustustahdon maanpuolustuskyvyn mahdottoman tärkeänä mutta kyllä tämä on väistämättä myöskin jaksamiskysymys kun aletaan eläkeikää nostamaan itse mietin sitä omalta kohdaltani että jos olisin jatkanut sillä tehtäväuralla minkä vuonna yhdeksänkymmentä aloitin niin tänä keväänä pääsisin eläkkeelle no toki se viiden vuoden lisä tuli varmaan kykenisin juuri sen viisi vuotta lisää ehkä suorittamaan siinäkin tehtävässä mikä silloin oli mutta tarkoitan sillä siis sitä että että jos jos ajatellaan sitä suorituskykyä millä tavalla kantahenkilökunta suoriutuu tehtävistään millä tavalla heitä on sitten aikomus sijoittaa siellä siellä rauhanajan tehtävissä ja jos ajatellaan pitkiä sotaharjoituspäiviä ja kertymiä vuosittain niin totta kai ne tuovat fyysistä rasitusta ja tuovat myöskin sitä että se ammattiylpeys menee ehkä sen jaksamisen edelle myöskin tästä jaksamisesta minä kannan kyllä isoa huolta

miettimään sitä upseereitten jaksamista tuolla työmarkkinoilla kun katsoo kuinka paljon upseereita on eläkeiän jälkeen työelämässä mukana niin tulee usein mietittyä sitä että kylläpä on hyvä kun jaksavat vielä tehdä töitä eläkkeellä ollessaankin minusta tässä nyt ei ole mitään ihmeellistä kun miettii jotakin raudoittajaa tai metallimiestä tai muuta niin kyllä tässä meidän eläkejärjestelmässämme on vika tämmöisiä niin sanottuja raskaita töitä tekeviä ja niitä ammattialoja on henkisesti raskaita ja on fyysisesti raskaita töitä

pitäisi käsitellä eri tavalla ja niille saada alempia eläkeikiä ja tällä tavalla mennä eteenpäin minusta tämmöinen pelkästään upseereitten nostaminenhan on ihan vastoin kaikkea tasavertaista töitten laittamista

rouva puhemies kuten tässä useat kollegat ovat todenneet niin kyseessä totta kai on ensi sijassa maanpuolustuksellinen kysymys mutta toissijaisesti kuten edustaja hakanen toi esille kyllä on kysymys myös siitä jaksamisesta itse ainakin pohdiskelen että jos kuusikymmentä vuotias henkilö tuolla raskaissa sissikouluttajatehtävissä neljäänkymmeneen asteen pakkasessa nukkuu varusmiesjoukon kanssa erillisellä laavulla rakotulilla niin saattaa olla aika aika kovaa tämänikäiselle henkilölle selviytyä ihan fysiologisestikin tällaisista tehtävistä

voisi ehkä olla joskus hyvä että työmarkkinajärjestöt vastuullisina yhteiskunnallisina toimijoina tarkastelisivat vähän laajemmalti näitä tehtyjä ratkaisuja minkälaisia vaikutuksia niillä voi olla myös kansalliseen puolustuskykyyn vaikka sitä päätöstä ei tietenkään ulkoisteta minnekään niin kyllä varmasti työmarkkinajärjestöjenkin olisi syytä tällaisia asioita pohtia silloin kun niistä päätöksiä tehdään
ennen ministeriä vielä

puhemies kuten täällä on tullut jo esille niin tämä nyt esillä oleva ratkaisuhan juontaa juurensa sieltä aikaisemmasta isosta eläkepäätöksestä ja ja säästöistä niin kuin tässä herra ministerikin äsken kertoi ilman muutahan tämä vaikuttaa sitten myös puolustusvoimien sisällä siihen kuinka tähän päätökseen päätökseen sopeudutaan sitä sopeutumista kannattaa kyllä erittäin tarkkaan tarkkaan miettiä sillä entistä enemmän erilaisia puolustusvoimien asioita käsiteltäessä tulee vastaan tämä jaksamiskysymys se nousee vähän väliä pintaan johtuen siitä että että entistä enempi tehtäviä tulee entistä harvemman hartioille määrä on pudonnut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana neljännes on lähtenyt pois tehdään enempi tehtäviä se rasittaa se tulee vastaan jaksamisongelmana tämä on väistämätön tosiasia se pitää ottaa myös tässä huomioon vakavalla tavalla se on selvä asia että ministeriö puolustusvoimien avustuksella kertoo sitten valiokunnille niitä keinoja joilla tämä asia tullaan ratkaisemaan sitten valiokunta seuloo omasta näkökulmastaan mitkä tuntuisivat eduskunnan mielestä valiokunnan mielestä kaikkein parhaimmilta keinoilta nyt tarvitaan varmaan luovuutta ministeriön puolelta se kuitenkin tässä vähän hankalassa asiassa lohduttaa että kuten ministeri sanoi tämä asia ei kyllä hetkauta suomen puolustusratkaisun perusteita mihinkään suuntaan se on tässä kaikkein tärkein huomata tänä aikana jolloinka monessa monessa maassa on on jouduttu miettimään uudelleen miten puolustaa maata jos se joutuisi oikein oikein tiukalle tämänkin asian yhteydessä pitää tämä perusasia koko ajan pitää mielessä että puolustusratkaisumme laajan reservin kera on niitä euroopan kestävimpiä ja parhaimpia

tuo suuri vaikutus tietysti sillä mitä työmarkkinajärjestöt ovat sopineet tähän kokonaisuuteen on valitettavasti ollut ja näitä puheenvuoroja ja tämänsuuntaisia vertauksiahan mitä esimerkiksi edustaja semi ja edustaja uotila täällä

tässä on aiemminkin tullut eli eli että jollain ammattiryhmällä säilyisi eläkeikä entisellään ja ja toisella se taas nousisi tätä rinnastamista on tehty tässä pitää nyt kuitenkin muistaa se että sotilaat ovat maanpuolustuskyvyn kannalta erilaisessa asemassa ja sen vuoksi tätä huolta tässä nyt yksi sun toinen on kantanut

tietysti sitä kuormittavuutta tuonut hyvin paljon lisää niin ammattisotilaille kuin siviilihenkilöstölle se on tietysti vakava paikka kun kun keskustelee niiden ihmisten kanssa jotka puolustusvoimissa työskentelevät hyvin moni on on jopa uupunut niihin tehtäviin mitä on sitä työtakkaa on tullut lisää kysyisinkin ministeriltä kuinka olette ministeriössä käsitelleet tätä jaksamiskysymystä mitä ratkaisuja siihen kenties voi löytyä onko ratkaisu se että henkilöstömäärää voitaisiin lisätä niin että tätä jaksamistaakkaa saataisiin kevennettyä ja ihmisiä niihin tärkeisiin tehtäviin lisää

arvoisa rouva puhemies edustaja karille toteaisin että en edellytä että puolustusvaliokunnan täytyy keksiä näitä ratkaisuja niitä kyllä on ei toki niin hyviä kuin tällä hetkellä tilanne on teille tullaan arvoisa puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja kertomaan kyllä puolustushallinnon toimesta niistä tulevista toimenpiteistä joilla ammattireservi voidaan kustannustehokkaasti muodostaa edustaja heinonen kysyi siitä oliko tämä puolustusvoimien henkilökunnan koskeva linjaus suoraa linjaa tästä työmarkkinajärjestöjen yhdessä sopimasta ratkaisusta joka syntyi vuonna kaksituhattaneljätoista kyllä se aivan linjassa sen kanssa ikävä kyllä on edustaja heinäluoma jatkoi tästä samasta aiheesta ja aiheesta ja lisäisin siihen että en todellakaan panisi pahitteeksi sitä että upseerien määrää lisättäisiin mutta se on puhtaasti resurssikysymys nythän esimerkiksi puolustusvoimauudistuksen yhteydessä vähennettiin puolustusvoimien henkilökunnan määrää muistaakseni siitä se vähennettiin alle kahteentoistatuhanteen tällä hetkellä henkilökunnan lukumäärä on

noin yksitoistatuhattaseitsemänsataa ja puolustusselonteossa määriteltiin että vähintään kaksitoistatuhatta henkilöä pitää olla sillä nyt pystymme kohtuullisesti tulemaan toimeen mutta on totta että enemmällekin olisi käyttöä ainakin edustajat hakanen kärnä kääriäinen ja savola kiinnittivät huomiota tähän jaksamiskysymykseen eroamisiän kohottaminen on kiistatta kiistatta jaksamiskysymys aivan samoin kuin esimerkiksi palomiehillä ja betoniraudoittajilla jaksamisesta on syytä kantaa huoli tällaisia toimenpiteitä jaksamisen seuraamiseksi on jo tehty nimittäin puolustusvoimien henkilökunta on on pitkälti toiveammatissaan ja näitä helposti nosteta esille muulloin kuin aivan viimeisellä rajalla itsekin olen tätä pyrkinyt varuskuntakierroksillani seuraamaan pyrin käymään mahdollisimman monessa puolustusvoimien miehitetyssä toimipisteessä ja tapaamaan aina henkilöstön edustajat ja jaksaminen on noussut esille mutta hieman on tosin parannusta ihan mututuntumalla täytyy sanoa että silloin aivan puolustusvoimauudistuksen jälkeen tilanne oli huomattavasti pahempi kun joukko osastoja oli esimerkiksi yhdistetty ja lakkautettu silloin tuntui olevan enemmän kitkaa mutta toki vieläkin jaksaminen on ongelma sitä on syytä vahvasti seurata kiitän erinomaisen hyvästä lähetekeskustelusta joudun nimittäin poistumaan seuraavaan tilaisuuteen mutta toivon että puolustusvaliokunta ahkerasti katsoo tämän asian päälle

puheenvuorojen sisällöt mutta tällainen kuva valiokunnan varapuheenjohtajalle jäi että valiokunnan on etsittävä keinoja ja totta kai valiokunta tässä tärkeässä maanpuolustustehtävässä ministeriä ja ministeriötä ja ja meitä kaikkia auttaa se on selvä jaksaminen on iso kysymys ja ja se on ehkä se tämän kokonaisuuden toinen pääkysymys toinen pääkysymys on koulutetun osaavan henkilökunnan käyttäminen reservin kouluttamiseen ja jaksaminen joka koskee meidän puolustusvoimain henkilöstöä usein kuulen puolustusministeriön ja pääesikunnan edustajia kuunnellessani myös aitoa huolta jaksamisesta meillä on varsin kovasti betonoitu nyt puolustusvoimain henkilökunnan taso siihen noin kahteentoistatuhanteen mutta mielelläni kyllä pitäisin tätä enemmänkin lattiana lattiana kuin kattona puolustusvoimain henkilöstön osalta eli ollaan saatu sovittua yhdessä sellainen minimitaso ja sen päälle nyt meidän pitää aidosti katsoa kouluttajien määrää sellaisia ilmoituksia on on tullut että kouluttajien osalta meillä on hieman vajausta ja ja huomioida

jatkaisin vielä pari ajatusta tästä jaksamisasiasta sekin on todellinen haluaisin jakaa samalla teidän kanssanne sen havainnon joka tuli kunnallisvaalitilanteessa

ja ja kanssakäymisessä kansalaisten kanssa ensimmäistä kertaa itse nimittäin huomasin että todella moni yhteydenottaja puhui työpaikkojen jaksamisongelmasta yleisemmin puolustusvoimien osalta nyt ei tämmöistä palautetta helsingissä tullut vastaan mutta mutta muuta kylläkin se johtaa kyllä siihen havaintoon hyvin olla että nyt kun tuottavuutta on nostettu ja se on ollut iso tavoite ja siihen on liittynyt sitten myös oletus että eläkeikiä voidaan nostaa kun ihmisten terveys on parantunut ja ja työkyky on sitä kautta parantunut niin nämä työelämän paineet ovat nyt joka puolella niin kovat että se sama mitä me tässä puhumme puolustusvoimain jaksamistilanteesta on yhtä paljon julkisessa hallinnossa se on ministeriöissä se on aluevirastoissa ja se on palvelualan työpaikoilla se on terveydenhuollossa koskaan ennen ei ole tämmöistä määrää palautetta tullut siitä että ihmiset ovat huolissaan että eivät enää jaksa työpaikalla sitä kovaa työtahtia joka on ja nyt käännytään politiikkojen puoleen ennenhän tämä viesti on tullut ammattijärjestöille tämä kannattaa laittaa mieleen että onko

tässä tehokkuuden lisäämisessäkin

arvoisa puhemies mielestäni jaksaminen on äärimmäisen tärkeätä ja edustaja kari otti hyvän esimerkin siitä että tämä jaksaminen varsinkin loppuvaiheessa on äärimmäisen äärimmäisen sanotaan ei nyt vaikeaa mutta kuitenkin he joutuvat ponnistelemaan kovasti sen eteen itsekin entisenä ammattiurheilijana muistan kyllä että ne viimeiset vuodet ovat jaksamisen kannalta hyvin raadollisia ja kyllähän sen sitten jaksaa koska ammattiylpeys siihen eräällä lailla vie mutta toisaalta kuntoutukseen sen jälkeen kun olet ollut pitkään tämmöisessä ammatissa toivoisin lisää panoksia edustaja heinäluomakin otti tämän yleisen jaksamisen odottakaapa sitä kuinka meidän alle viisitoista vuotiaat jotka tällä hetkellä ehkä ovat läntisessä maailmassa huonoimmassa kunnossa tulevat sitten jaksamaan tulevassa hektisessä maailmassa eli kyllä meillä on suuria vaikeuksia yhteiskunnassa tämän jaksamisen kanssa

arvoisa puhemies reaktiona edustaja heinäluoman puheenvuoroon ei meidän kannata kuitenkaan lähteä myötäilemään sellaista yleistä mediassa esiintyvää käsitystä jonka mukaan jaksamisongelmat yltyvät muuttuvat yhä pahemmiksi ja ihmiset työelämässä voivat yhä huonommin meillä ei oikeastaan ole työelämästä sellaista tutkimustietoa joka lainkaan tukisi tällaista trendiä se on enemmän mediapuhetta kuin tosiasioita

arvoisa rouva puhemies tässä yksi asia joka on jäänyt vielä huomioimatta on myöskin se tutkittua tietoa siitä että maanpuolustustahto on merkittävästi laskenut viime vuosien aikana minä ottaisin vielä myöskin sen tähän keskusteluun jaksamisen rinnalle kun mietitään niitä puolustusvoimien asemapaikkoja ja varuskuntia niitä alueita missä puolustusvoimat toimii päivittäin niin kyllä ainakin itse koen että se sotilasyhteisö siellä on sellainen käyntikortti sinne muuhun yhteiskuntaan ja väistämättä

se maanpuolustustahdon laskemisprosentti tällä hetkellä kyllä jollain tavalla kuormittaa myöskin niitä henkilöitä jotka toimivat siellä alueella ja ja koettavat yhteiskunnassa positiivisesti tuoda sitä puolustusvoimien asiaa ja viestiä kaiken aikaa joka päivä kun kun sotilasvaatteet päällä kulkee työmatkaa ja tapaa siviileitä missä sitten tapaakin niin kyllä se jollakin tavalla kuitenkin tuo myös sellaista pientä henkistä kuormaa siihen työmotivaatioon ja mietin millähän tavalla jokainen yksilö voisi vielä paremmin tuoda sitä kannustusta sinne sinne siviiliyhteiskuntaan jotta maanpuolustustahto voisi jälleen lähteä nousuun korostan vielä sitä että tämä on ensimmäisen kerran oliko se kahdeksankymmentä luvun lopun jälkeen laskenut näin merkittävästi ja totta kai pitää tutkia mistä kaikki kaikki lasku johtuu meillä kaikilla on kyllä siinä työssä tehtävää ja ensisijaisesti totta kai niillä niillä sotilaspaikkakunnilla pitää vahvasti olla olla yhteiskunnassa mukana

arvoisa puhemies en sano että työelämä on yleisesti huonontunut mutta kyllä kannattaa ottaa vakavasti tämä havainto näistä jaksamisongelmista yleisemmin työelämän osalta ei vain puolustusvoimien osalta tässä mielessä kehottaisin kyllä edustaja vartiaistakin tunnustamaan tämän tosiasian että kun tätä tehokkuutta lisätään sillä on joku hinta meillähän on paljon mielenkiintoisia työtehtäviä joissa ihmiset tekevät työtä hyvin antaumuksella ja erittäin motivoituneina täällä on viitattu puolustusvoimain henkilökuntaan että he ovat sellaisissa tehtävissä että joka päivä saavat tyydytyksen siitä työstään ja sitä kautta eivät mielellään puhu näistä jaksamisongelmista mutta sitten on myös paljon tehtäviä on sekä tämä jaksamisongelma että paljon pakkotahtisuutta edustaja vartiaiselle huomauttaisin nyt lopuksi että kaikilla ei ole mahdollisuus niihin nokkauniin työpäivän aikana ja niitä koskeviin omiin päätöksiin

puhemies tässä ovat kollegat kyllä nostaneet erinomaisia näkökulmia esille itse nostan vielä yhden on tietysti aivan selvää että puolustusvoimille se on ollut rekrytointivaltti että eläkeikä on ollut matala sitä ei välttämättä nuorena niin pitkälti ajattele että että jossakin vaiheessa se eläköityminen tulee vastaan mutta jotkut kyllä suunnittelevat uraansa pitemmälle ja pohtivat että kun lähden sotilasvirkaan niin pääsen sieltä aikaisemmin myös eläkkeelle kun olen antanut vähän enemmän tämä on varmasti yksi sellainen kysymys johon puolustusvoimat myös joutuu hakemaan sitten keinoja ja täytyy toivoa että rekrytoinnit eivät eivät tulevaisuudessa vaikeudu edustaja heinäluomalle olisin vielä palannut hivenen ammattijärjestöjen rooliin tässä yhteiskunnassa nehän ovat yleishyödyllisiä yhteisöjä ja lainkin mukaan sellaisen yhteisön täytyy toimia yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi yleiseksi hyväksi aineellisessa henkisessä siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä olisin aivan mielenkiinnosta kysynyt edustaja heinäluomalta miten näette velvoittaako tämä yleishyödyllisyys ammattijärjestöjä pohtimaan päätöstensä vaikutuksia laajemminkin yhteiskunnallisesti kuin vain työntekijöiden aseman kannalta

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

puhemies liikennepalvelut ovat tärkeä talouden toimiala joka tuottaa merkittävän osan bruttokansantuotteesta ja on muille toimialoille tärkeä välipanos kun digitalisoituvassa ja automatisoituvassa taloudessa liikkumisen tavat muuttuvat monella tapaa hallituksen ja ministeri bernerin lähtökohta on täsmälleen oikea lisätään mahdollisuuksia erilaiseen liikkumiseen ja kuljetukseen perustuvalle liiketoiminnalle luodaan markkinoita ja puretaan markkinoille tulemisen esteitä ja yksinoikeuksia liikkuminen on myös tärkeä toimiala kun keskustellaan vähemmän koulutettujen ihmisten työtilaisuuksista emme siis vielä voi tietää millaiset liikkumisen tavat sopimusmuodot ovat tulevaisuutta mutta kaikkein paras tapa on tietysti luoda mahdollisimman paljon vapautta ihmisten ja yritysten omalle yritteliäisyydelle ja kekseliäisyydelle se laskee kustannuksia mikä on tärkeää paitsi kotitalouksille myös julkistaloudelle joka ikääntyvässä suomessa tulee olemaan huutavassa resurssipulassa digitaaliset alusta ja jakamistalouden liikeideat yleistyvät nopeasti hallitus on aivan oikein ymmärtänyt että tätä kehitystä tulee tervehtiä myönteisesti samalla on huolehdittava turvallisuutta ja verokertymää ylläpitävästä sääntelystä ja tältä osin lakiehdotus on järkevästi laadittu on hienoa että taksiliikenteessä siirrytään vihdoin normaaliin elinkeinovapauteen

aina oltava niin että juuri suomessa kynsin hampain pidetään kiinni vakiintuneista privilegioista miksi emme voi naapurimaan tapaan olla etunenässä taksiliikenteen apteekkitoimialan ja terveyspalvelujen markkinoita hyödyntämässä suomalaisten kotitalouksien parhaaksi eli kansantalouden parhaaksi pelottelu alueellisesta epätasa arvosta kuulostaa sekin väsyneeltä markkinatalous on paras lähtökohta palvelujen tuomiseksi sekä keskuksiin että haja asutusalueille milloin yleensä käy niin että kun markkinoille tuloa helpotetaan tarjonta vähenisi ja jos ongelmia ilmenee totta kai niitä osataan sitten ratkaista ja mistä lähtien sosiaalidemokratia todella vastustaa kansainvälistä kilpailua koko hyvinvointimme ja tärkeiden julkis ja hyvinvointipalvelujen rahoitus perustuu kilpailulle kansainväliselle kilpailulle ja voittomotiivin hyödyntämiselle

tässä suhteessa erittäin tervetullut näyttää toivottavasti suuntaa muillekin markkinaehtoisille kotitalouksien hyvinvointia kohentaville uudistuksille on ironista että myös vasemmisto joka alun perin on syntynyt kohentamaan nimenomaan tavallisten kotitalouksien asemaa on muuttunut korporatiivisessa suomessa tuottajaetujärjestöjen tukijaksi ja niin tässäkin asiassa onko tässä salissa tässä keskustelussa kukaan oppositiosta lainkaan vähääkään osannut ja muistanut iloita siitä että ihmiset voivat todennäköisesti kilpailun lisääntyessä liikkua halvemmalla kun muuten tässä salissa ollaan aivan kiimaisen kiinnostuneita pienimmästäkin tulonsiirron leikkauksesta joka vaikuttaa kotitalouksien kulutusmahdollisuuksiin akateemisessa taloustieteessä on myös analysoitu jakamistalouden vaikutuksia liikkumiseen autolla siinä missä omistusauto seisoo tyypillisesti yli yhdeksänkymmentä prosenttia ajasta ja taksiauto hieman vähemmän uber tyyppisessä jakamistaloudessa päästään ylivoimaisesti parempaan käyttöasteeseen tulevaisuuden risteilevät robottiautot voivat vielä tilannetta muuttaa olennaisesti enemmän niinpä saamme liikkumisen ja kuljetuksen palvelut pienemmällä ajoneuvokannalla mikä on puolestaan vaikkapa kaupunkiviihtyvyyden ja ympäristön kannalta kerrassaan suotuisaa ja tietysti laskee todennäköisesti liikkumisen kustannuksia

ruotsin taksivapautuksen alkuvaiheen opettelusta ja lastentaudeista ottaa oppia ja suojella kuluttajaa epäedulliselta hinnoittelulta todennäköisesti suomessakin muutamien vuosien ja vuosikymmenten kuluttua ihmetellään miksi niin kauan pidettiin kiinni hintaa nostavista ja tarjontaa rajoittavista privilegioista kiitos

arvoisa

hinta ja määräsääntelystä luovutaan taksien kohdalla äänestimme myös siitä että hallituksen esityksessä ollaan poistamassa pakettiautojen luvanvaraisuus ja tavaraliikennelupaa ei jatkossa enää edellytetä sisäisissä tavarankuljetuksissa sellaisilta traktoreilta joiden suurin sallittu nopeus on enintään kuusikymmentä kilometriä tunnissa arvoisa rouva puhemies laki liikenteen palveluista oli ensimmäisessä käsittelyssä torstaina kuudes neljättä ja pykälistä äänestettiin siis perjantaina seitsemäs neljättä mielenkiintoista oli saada torstain keskustelun jälkeen suomen taksiliiton sähköposti jossa he halusivat oikaista salikeskustelussa virheellisesti noussutta kuvaa siitä että suomen taksiliitto olisi ollut jotenkin hyväksymässä lakiesitystä ja siihen liittyvää liikenne ja viestintävaliokunnan mietintöä taksiliitto totesi että se että liikennekaari nykyiseltä nimeltään laki liikenteen palveluista olisi jotenkin suomen taksiliiton hyväksymä ei pidä paikkaansa tätä illuusiota pidettiin tehokkaasti yllä keskustelussa hallituspuolueiden toimesta mitä jatkossa tapahtuu hallituspuolueet ovat valmiita luopumaan muun muassa taksien asemapaikkavelvoitteesta päivystysvelvoitteesta autokohtaisista luvista taksamittarista ja kuljettajan ammatillisesta kurssista arvoisa puhemies pykälämuutokset hävisimme vaikka vielä viime eduskuntavaalien aikaan satakolmekymmentäkuusi kansanedustajaa piti taksien kohdalla määräsääntelyä hyvänä vastalauseemme pitää sisällään myös kolme lausumaehdotusta ja ne kuuluvat seuraavasti eduskunta edellyttää että valtioneuvosto arvioi nyt säädettävän lain ja erityisesti taksiliikennelain yhteentoimivuuden ja tekee viipymättä tarvittavat muutosesitykset ennen lain liikenteen palveluista voimaantuloa eduskunta edellyttää että valtioneuvosto seuraa tarkasti lakimuutoksen vaikutuksia liikennemarkkinoihin kiinnittäen erityisesti huomiota harmaan talouden torjuntaan sekä erilaisten verojen ja velvoitteiden asianmukaiseen suorittamiseen norminpurku ei saa johtaa epäterveen kilpailun kasvamiseen eduskunta edellyttää että hallitus toimii nykyisen järjestämistavan ja sääntelyn hengessä taksilainsäädännön tulevassa alan kehittämisessä digitalisaation ja teknologian kehityksen myötä tuota viimeistä lausumaehdotusta haluan vielä selventää ainakin liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja jaloselle kun hän on mediassa tänään todennut että meidän vastalauseemme olisi tarkoittanut että taksiliikenne olisi jäänyt tulevaisuudessa oman sääntelynsä vangiksi ja menettänyt jopa kela kyydit täsmennän vielä tässäkin kohdin kaikille tiedoksi että taksiliikenteen poistaminen lakiesityksestä ei tarkoita että vastustamme taksiliikenteen kehittämistä ja vaadimme nykyiseen järjestelmään kahliutumista me vastustamme esitettyä täydellistä vapautusta markkinoiden varaan ilman vakuuttavia ohjauskeinoja

arvoisa puhemies kuten edustaja taimela omassa puheenvuorossaan totesi lain ensimmäisessä käsittelyssä useat hallituspuolueiden kansanedustajat antoivat ymmärtää että suomen taksiliitto on hyväksynyt hallituksen esityksen ja liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön se ei pidä paikkaansa sillä kuten edustaja taimela totesi me kaikki kansanedustajat kuudes neljättä suomen taksiliitolta sähköpostiviestin jossa oikaistiin tämä virheellinen tieto joka täällä oli annettu yleiskeskustelun aikana lainaan nyt taksiliiton sähköpostia viitaten torstaina kuudes neljättä kaksituhattaseitsemäntoista eduskunnan täysistunnossa käytyyn keskusteluun otsikon mukaisesta asiakohdasta haluamme ystävällisesti oikaista keskustelusta virheellisesti noussutta kuvaa siitä että suomen taksiliitto ry olisi jotenkin ollut hyväksymässä lakiesitystä ja siihen liittyvää liikenne ja viestintävaliokunnan mietintöä suomalaisten taksiyrittäjien olemme toki käyneet erittäin paljon keskusteluita jo lain valmisteluvaiheessa niin liikenne ja viestintäministeriön virkamiesten kuin asiaa valmistelleen ministerin kanssa olemme myös osallistuneet valmisteluun valmisteluun liittyneisiin erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin tuoden näkemyksemme lainsäädännön kehittämiseen

suomen taksiliitto ryn kanta on ollut koko prosessin ajan että paras mahdollinen lainsäädäntö olisi saatu nykylakia kehittämällä nykylain pohjalta olisi ollut mahdollista saada aikaiseksi sellainen lainsäädäntö joka olisi turvannut asiakkaan aseman ja palveluiden saatavuuden koko maassa kaikkina vuoden päivinä tänään olemme saaneet myöskin helsingin ja pääkaupunkiseudun taksiyrittäjiltä viestin johon on liittynyt myöskin laaja mielenosoitus hallituksen esitystä vastaan arvoisa puhemies toteaisin edustaja vartiaiselle joka täällä kertoi että suomi on jälkijunassa taksilainsäädännön uudistamisen osalta että se ei pidä paikkaansa on huomattava että taksien säätely on pääsääntö koko länsi euroopassa ja jopa yhdysvalloissa puhumattakaan pohjoismaista missään ei ole vielä tehty onnistunutta taksialan säätelyn purkua vaan nekin harvat maat jotka ovat tähän lähteneet ruotsi hollanti irlanti potevat valtavia ongelmia ja tekevät koko ajan uutta säätelyä epäkohtien korjaamiseksi korjaamiseksi miten pelkkään markkinatalouteen perustuva malli voisi onnistua harvaan asutussa suomessa jossa kansalaiset ja yhteiskunnan vastuulla olevat taksipalvelut ovat täysin riippuvaisia riippuvaisia toimivasta taksijärjestelmästä nyt hyväksytty hallituksen esitys merkitsee suurelta osin taksipalveluiden voimakasta heikkenemistä tai jopa loppumista useissa maaseutumaisissa kunnissa ruotsista ei ole haluttu kokemuksia ottaa vaikka olisi jotain kannattanut kuitenkin selvittää ruotsissa vaaditaan kuluttajansuojan ja verotuksen vuoksi takseissa takseissa luvat ja oikeat taksamittarit ja taksien pitää kuten muissakin euroopan maissa näyttää takseilta arvoisa puhemies kannatan edustaja taimelan tekemiä lausumaehdotuksia

arvoisa rouva puhemies

tavoitteena on luoda edellytykset uuden teknologian digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle liikennesektorilla tätä kautta voitaisiin saavuttaa entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin vastaavia liikennepalveluita ja mahdollistaa uutta liiketoimintaa tälle sektorille

hallituksen esitys tuli tuli meille liikennekaarena eduskuntaan niin se on vasta ensimmäinen vaihe toisessa vaiheessa käsittelemme sitten juna laiva ja lentoliikennettä mutta nyt käsitelty laki koski taksiliikennettä joukkoliikennettä kaupallista tavarankuljetusta tavarankuljetusta tiellä ja taksinkuljettajien ammattipätevyyttä siis hyvin suppea aihealue mutta hyvin laaja ja siinä kuultiin kymmeniä ja kymmeniä ja kymmeniä asiantuntijoita laki liikenteen palveluista yhdistää ja uudistaa henkilö ja tavaraliikennettä ja niitä koskevaa säännöstöä liikennekaari tai laki liikenteen palveluista parantaa siis henkilö ja tavaraliikenteen palveluntarjoajien kilpailukykyä ja myöskin matkojen yhdistämistä on tarkoitus että avoin data ja tietovarantojen parempi hyödyntäminen tukevat ja tuovat alalle uutta liiketoimintamahdollisuutta myöskin lippu ja maksujärjestelmien yhteensovitettavuudessa tullaan tullaan näkemään erilaiset markkinat tämän lain yhteydessä suurinta keskustelua käytiin ja käydään edelleenkin taksijärjestelmän uudenlaisesta muuttumisesta lupakiintiöistä luovutaan ja nykymuotoinen asemapaikka ja ja enimmäishintasääntely muuttuvat toimijoiden olisi ilmoitettava asemapaikkansa ja eli pääasiallinen toiminta alueensa ja palveluaikansa tulevaisuudessakin liikenteen turvallisuusvirasto voisi tarvittaessa antaa määräyksen taksiliikenteen palvelujen hinnoista jos hinnat nousevat kohtuuttomiksi ammattimainen taksiliikenne jäisi luvanvaraiseksi mutta autokohtainen taksilupa muutetaan toimijakohtaiseksi taksiliikenneluvaksi ja sen saamisedellytyksiä kevennetään muun muassa poistamalla yrittäjäkoulutus

todeta että vaikka yrittäjäkoulutus poistuu niin me haluamme yrittäjäkokeen tai liikenteenharjoittajan kokeen säilyttää sillä haluamme turvata että tuleva ja nykyinenkin taksiliikenne on ammattimaista ja turvallista sen käyttäjille

tehdyillä tehdyillä korjauksilla täsmennyksillä ja sillä että että edelleenkin ammattipätevyys on se jota vaaditaan ja kokeella mitataan taksien pitää olla tunnistettavissa ja taksamittari tai vastaava laite on se millä mitataan matkaa ja millä myöskin todennetaan hintaa ja edelleenkin kuitinantovelvollisuus säilyy arvoisa puhemies valiokuntakäsittelyssä me totesimme että haluamme jättää valiokunnan lausumaehdotuksia niillä haluamme puuttua erityisesti epäkohtiin joilla uusi toimintaympäristö luodaan mutta varmennetaan se että pystymme hyvin nopealla aikajänteellä valtioneuvoston käsittelyllä puuttumaan tilanteisiin

jotka eivät ole ole hyvällä mallilla muutoksiin siis pitää reagoida nopeasti jos havaitaan epäkohtia pitää seurata tilannetta ja myöskin valvoa nämä kaikki haluttiin taata lausumaehdotuksilla jotka ovat valiokunnan mietintöluonnoksessa

arvoisa

hallituksen esitys laeiksi liikenteen palveluista on herättänyt laajaa keskustelua täällä eduskunnassa ja kansalaisten keskuudessa ja myös on saanut muun muassa tänään helsinkiläiset ja pääkaupunkiseudun taksit liikkeelle omalla mielenilmaisullaan tässä esityksessähän puretaan suomalaista

sääntelyä merkittävällä tavalla tästä käytiin laaja asiantuntijakuuleminen valiokunnassa ja yhteinen esitys muotoutuu siltä pohjalta kolmenkymmenen miljardin liikennemarkkinat on iso summa jota tässä asiassa myös käsitellään taksimarkkinoiden osuus lienee siinä noin miljardin luokkaa tästä kokonaissummasta mutta keskustelun määrästä voisi kuvitella että puhutaan suuremmastakin suomalainen taksihan on perustunut aina tarveharkintaiseen järjestelmään siinä on huomioitu asukasmäärä asukastiheys kaupunki ja maaseuturakenne ja sillä lailla on pystytty arvioimaan taksien tarve ympäri suomea erilaisissa maakunnissa ja maakuntakeskuksissa samoiten pienillä maaseutupaikkakunnilla mielestäni nykyinen järjestelmä on toiminut hyvin toki uutta järjestelmää ja vanhaa järjestelmää voidaan vertailla ja vanhaa pitää kehittää se on näin mutta tässä suuntauksessa missä nyt nyt mennään otamme tietoisesti kyllä suuren riskin menemällä siihen järjestelmään mitä muun muassa naapurimaa ruotsissa kaksikymmentä vuotta sitten kokeiltiin huonolla menestyksellä ruotsalaiset ovat korjanneet omaa esitystään tässä kahdenkymmenen vuoden aikana parempaan muun muassa ruotsissa ja tanskassa on tällä hetkellä minusta hyvin toimivat taksijärjestelmät mitkä poikkeavat suomalaisesta nykyisestä järjestelmästä jonkun verran olisin henkilökohtaisesti halunnut että suomessa ei tätä virheloikkaa tarvitse tehdä mutta jos halutaan pitemmän kaavan mukaan mennä niin tämä on tietenkin yksi tapa uudistaa suomalaista järjestelmää niin kuin perusteluteksteissä on sanottu suomalainen taksin hinnoitteluperiaate on aiheuttanut aina keskustelua onko taksi kallis suomessa suomessa yhtenä hinnoitteluperusteenahan meillä on että meillä on hintakatto säädelty mutta missäänhän suomalaisen taksin alihintaa ei ole säädetty hinta voidaan sopia nykyiselläkin järjestelmällä aina matkaan lähtiessä suomessa on ollut jo pitkään käytettävissä muun muassa helsingin lentoasemalla tämä että hinta ilmoitetaan etukäteen auton ikkunoissa taikka

siinä ilmoitetaan aina kuinka paljon kyseinen kyyti lentoasemalta esimerkiksi tänne helsinkiin maksaa elikkä siinä mielessä tämä uudistus ei ole uudistus vaan nykyisen toimivan järjestel män käyttöönottoa siltä osin taksamittarikäytäntö on suomessa ollut hyvä ja nykyiseenkin lakiin se tulee mutta on merkittävällä tavalla väljempi koska siinä autossa pitää olla taksamittari tai vastaava aikaa ja matkaa mittaava laite mikä tänä päivänä voi olla kännykkä tai vastaava laite koska siinäkin pystytään matka ja aika mittaamaan yhtä lailla kuin taksamittarilla nykyinen järjestelmä suomessa on sinetöity taksamittari mikä pitää olla ja katsastuksen yhteydessä aina se sinetti tarkistetaan taksit katsastetaan suomessa vuosittain ja näin ollen taksamittari ja tämä peruste millä matkaa ja aikaa mitataan on merkittävällä tavalla tarkempi kuin tuleva tuleva järjestelmä ja antaa esimerkiksi verottajalle ja kirjanpidollisesti paljon täsmällisempää tietoa nykyisestä mittaristahan saa päivittäisen ajomäärän kilometrimäärän tehdyt työtunnit ajetut eurot ajetut nolla alvilliset eurot jos on kuljetettu tavaraa siinä on eri arvonlisäveropohja se ilmoitetaan siinä nykyisessä kuitissa ja päiväraporteissa ja näin on pystytty kirjanpidollisesti ja verotuksellisestikin aika lailla tarkkaan jo hakemaan että suomalainen tämänhetkinen järjestelmä on hyvin hyvin kontrolloitu noin verotuksellisesti ja harmaan talouden mahdollisuus on melko minimaalinen tänä päivänä yksi asia mikä erityisesti myös tämä koulutuksen tarpeen määrittely itse asiassa taksiluvan saantiin tulevaisuudessa ei tarvita mitään koulutusta riittää nuhteettomuus ja asianmukainen käytös menneisyydessä niin saa taksiluvan kuljettajalta vaaditaan tulevaisuudessakin koe

esimerkiksi eurooppalaisissa maissa saksassa on käytössä taksamittarit autoissa ja taksin kulut ja rakenne ovat siellä merkittävällä tavalla suomea edullisempia johtuen halvemmista autoista halvemmista polttoaineista ja varmaan työvoimakustannuksissakin on jonkun verran eroa mutta erityisesti saksalaisen taksin lähtötaksa on merkittävästi halvempi kuin suomessa ja tästä syystä kaupunkimaisessa liikenteessä hintataso jää suomea edullisemmaksi tämänhetkinen eu puheenjohtajamaa malta on mielenkiintoinen esimerkki siellä ovat kaikki taksit luvallisia mutta siellä on myös käytössä tällainen public taxi mistä valiokuntakuulemisen aikana annettiin ymmärtää että tämmöinen kansallinen järjestelmä olisi merkittävällä tavalla halvempi itse testasin tammikuussa maltalaisen taksin ja lentokenttäkyyti virallisella taksilla maksoi kaksikymmentä euroa ja tällä public taxilla mikä sattui olemaan toyota corolla maksoi kaksikymmentäkaksi euroa sain sillä lailla kuvan siitä että kyllä tämmöinen kansallinen järjestelmä mahdollistaa tämmöisen kirjavan taloudenhallinnan valiokunta on tosiaankin omaan mietintöönsä lisännyt kolme lausumaa jotka niin kuin edustaja vehkaperä omassa puheenvuorossaan kertoi minustakin muistuttavat hyvin paljon opposition lausumia sillä lailla tuntuu siltä että oppositiokin aika suurelta osin oli tämän valiokunnan esityksen takana jos näihin lausumiin yksistään viitataan mutta ymmärrän kyllä opposition kysymyksien sisällön myös näen että niissä oli toinen viesti mutta sinällänsä lausumat olivat tällaisia tulevaisuuteen suuntautuvia ja ja valvontaa toivottiin niissä lisää tämäntyyppisiä ja mielessä valiokunnan lausumat ovat hyvin samansuuntaisia

arvoisa rouva puhemies

lopussa pikkasen vedettiin kyllä sitten mutkia suoraksi oppositio ei voi hyväksyä suomalaisen taksijärjestelmän romuttamista ja sen vuoksi tässä salissa äänestettiin kaksikymmentäkahdeksan kertaa pari viikkoa sitten elikkä emme todellakaan ole tämän hallituksen esityksen takana kokonaisuudessaan vaikkakin laki liikenteen palveluista sisältää myös hyviä asioita ja sen takia emme ole tässä salissa olleet esittämässä koko lain hylkäämistä vain taksien osalta

ja traktorien osalta ja tavarankuljetuksiin liittyvien asioiden osalta olemme esittäneet pykälämuutoksia koska emme halua olla edistämässä huonoa kehitystä emmekä harmaata taloutta vaan me pyrimme tukemaan rehellisiä yrittäjiä ja suomalaista työtä arvoisa puhemies me olemme kaikki saaneet useita huolestuneita yhteydenottoja viimeksi tänään taksialan yrittäjiltä ja työntekijöiltä he ovat huolissaan siitä miten laki liikenteen palveluista tulee muuttamaan taksialan tulevaisuudennäkymiä pystyykö rehellinen taksialan yrittäjä vastaamaan muuttuvaan kilpailutilanteeseen ja hankkimaan elantonsa yhteiskuntavastuulliset velvoitteet täyttäen

me olemme nytten keskustalaisen keskustalaisen ministeri bernerin ja hallituspuolueiden edustajien esityksestä heikentämässä suomalaista taksijärjestelmää ja he ilmeisesti uskovat että hintasääntelystä luopuminen laskisi automaattisesti hintoja mutta näinhän käynyt esimerkiksi ruotsissa norjassa tai alankomaissa joissa taksiala on vapautettu ja kuten edellinen puhuja edustaja pakkanen totesikin niin meillähän enimmäishinta elikkä kattohinta on säänneltyä entisessä laissa mutta mikään ei estä ajamasta halvemmalla vaan vaan on nimenomaan pyritty turvaamaan se että kuluttajalla on tiedossa enimmäistaksahinta

suomea tule suomessa todellakin toimii tällä hetkellä yksi maailman parhaimmista ja luotettavimmista taksijärjestelmistä ja on pakko nyt kysyä miksi sipilän hallitus haluaa tämän romuttaa ja toisin kuin on väitetty mediassa niin suomen taksiliitto ei tätä hallituksen esitystä tue päinvastoin nyt pelkona on että isoissa kaupungeissa kilpailu ajaa ylitarjontaan ja lisää harmaan talouden riskiä työttömyyttä konkursseja mutta toisaalta syrjäseuduilla vaarana on että se ainoakin pikkukylän taksiyrittäjä joutuu lyömään hanskat naulaan kun sekä määrä että hintasääntelystä että päivystys ja asemapaikkavelvoitteesta luovutaan arvoisa puhemies myös me vasemmistoliitossa kannatamme edustaja taimelan tekemiä lausumaehdotuksia

arvoisa rouva puhemies sumuttaminen on tavallaan taitolaji tulkita jonkun etujärjestön omia kannanottoja siten että kun he ovat olleet valmistelussa mukana niin se tarkoittaisi sitä että he olisivat olleet hyväksymässä tehtyjä linjauksia minun mielestäni on melko kohtuutonta luoda semmoinen mielikuva tässä salissa että etujärjestön mukanaolo olisi yhtä kuin jotakin ja jonkun puolueen tavoitteiden läpiviemistä valiokunnassa

pöyristynyt siitä että joku voi tehdä sellaisia johtopäätöksiä minä olen erittäin ilahtunut en sen vuoksi että joku hallituspuolueen kansanedustaja on samaa mieltä kuin oppositio minä arvostan edustaja pakkasen asiantuntemusta mutta siitä että hän toi niitä faktoja esille sen vuoksi haluan niiltä osin sanoa toistamatta sitä puhetta minkä edustaja pakkanen täällä toi esille niitä kriittisiä asioita joita joita meidän tulisi nyt tarkastella edellisessä hallituksessa ja myös tämän hallituksen ohjelmassa on kuitenkin ollut jonkun verran myönteisiäkin piirteitä että harmaata taloutta ei ainakaan saisi edistää että sitä pitäisi suitsia siltä osin sille tielle meneminen tällä esityksellä tarkoittaa sitä että se avaa pikkuisen takaovea sille että tälläkin liiketoiminta alueella voidaan välttyä veroilta ja niiltä maksuilta joita yhteiskunnassa tällä hetkellä seurataan ja joita maksetaan siinä mielessä toivoisin kyllä mikä on hurskas toive ja mikä ei tule toteutumaan että tätä todella oltaisiin voitu vielä tarkastella mutta arvoisa rouva puhemies toisella

arvoisa puhemies otin ihan mukaan tämän koko materiaalipinkan jota me liikenne ja viestintävaliokunnassa olemme viime syksystä lähtien käsitelleet lukuisia asiantuntijoita on kuultu otin nyt ihan randomina tästä pinkasta muutaman asiantuntijanäkemyksen ensimmäisenä käteeni sattui tullin lausunto jossa he muun muassa kertovat pakettiautojen vapauttamisesta lupamenettelystä tulli näkee että lupavapautuksella luodaan rekisteröidyille pakettiautoille vapaat kuljetusmarkkinat suomen alueelle ja tullin mukaan myös näille kaksituhatta viiva kolmetuhattaviisisataa kiloa painaville pakettiautoille olisi pitänyt säätää pakettiauton liikennelupa sitten poliisi kertoo tässä tästä traktoriasiasta on arvioitu että traktoreiden käyttö nyt sitten maa ja kiviaineisten kuljettamisessa yleistyy ja se vaikuttaa muun muassa kasvavaan ohitustarpeeseen tiestöllä ja ja heikentää liikenneturvallisuutta sitten verohallinto kritisoi taksamittareitten poistamisvaatimusta että se on taksiauton kassakone ja ja kertoo tässä siitä miten se lisää harmaata taloutta ainoa myönteinen lausunto joka tästä nyt nousi käteeni on uberin alkaa niin että uber toivottaa hallituksen esityksen liikennekaaresta tervetulleeksi mitä tämä hyvät edustajat kertoo teille

arvoisa rouva puhemies ennen pääsiäistä myös kolme kristillisdemokraattien edustajaa jotka olivat istunnossa paikalla äänestivät kaksikymmentäkahdeksan kertaa tätä hallituksen esitystä vastaan liittyen nimenomaan taksiliikenteeseen toki on myönnettävä se että että tässä liikennekaaressa kaiken kaikkiaan näitten erilaisten palvelumuotojen yhdistäminen ja niiden mahdollistaminen digitalisaation huomioiminen ja teknologian eteenpäin meneminen ovat niitä positiivisia asioita mutta on ikävä kyllä todettava että tässä taksiuudistuksessa mennään kyllä erittäin huonoon suuntaan on harmillista että ei oteta oppia niistä huonoista esimerkeistä mitä esimerkiksi ruotsissa tässä sääntelyn purkamisessa on kohdattu

tämä esitys jakaa suomea erityisesti sillä tavoin että todennäköisesti nimenomaan juuri maaseudun taksipalvelut tulevat erityisesti heikkenemään jos ajatellaan tätä asemapaikkavelvoitteen poistumista ja sitten toisaalta niin

kuin myöskin hintasääntelyn poistamista niin niin pelkään kyllä että tällä romutetaan maaseudun taksiliikenne täysin kun tuossa edustaja taavitsainen edellä mainitsi mainitsi että uber on tästä koko esityksestä antanut ainoan positiivisen lausuman liittyen tähän taksiuudistukseen niin jollakin tavalla tässä herää takaraivossa se pelko että onko tämä itse asiassa vain askel siihen että seuraavaksi päästään sitten toteamaan että että tämä järjestelmä on kaaoksessa joten ei tämä enää uberista tämän kummemmaksi mene on hyvä että näissä lausumissa on etenkin yritetty ottaa huomioon vielä se että tämä tulee harmaata taloutta jo tällaisenaan todennäköisesti lisäämään toivon että tässä vielä hallitus järkiintyisi tämän kauden aikana

tässä asiassa täytyy kyllä yhtyä niihin näkökohtiin joita erityisesti edustaja wallin ja edustaja tuossa keskustelun alkupuolella esittivät ei se että kannattaa markkinataloutta tarkoita sitä että miltään osin ei olisi tarvetta sääntelyyn joka ikinen kerta kannattaa miettiä mitkä ovat sen sääntelyn perusteet ja johtaako se parempaan lopputulokseen kansalaisten keskuudessa on aika yleinen sanonta että halpaa ja hyvää on useimmiten vaikea yhdistää jos haluaa halvan niin se ei välttämättä ole hyvä meidän taksijärjestelmä ei varmasti ole kaikkein halvin mutta se on luotettava ja turvallinen kaikille käyttäjille iästä ja elämän olosuhteista riippumatta kun taksiin istuu tietää että se vie suorinta tietä määränpäähän hinta on sama kaikille ei katsota voiko tuolta asiakkaalta ottaa enemmän kuulun niihin joilla on tästä vapaudesta omintakeisia kokemuksia minut taksit puhdistaneet ylimääräisestä käteisestä sekä tallinnassa että tukholmassa oletan että olen sekä kooltani että noin muutoinkin ehkä vähintäänkin keskimääräisen kykenevä puolustamaan itseäni mutta kun olet vieraassa maassa vieraassa kulttuurissa ja sinulla on kiire ja kone tai liikenneväline lähtee niin et jää neuvottelemaan siitä oliko tämä hinta oikea vai oliko se väärä vaan joudut toteamaan että näin tässä kävi olisi rehellistä että hallitus myöntäisi että nyt nykymuotoinen taksijärjestelmä luotettava ja turvallinen lopetetaan ja sen tilalle tulee markkinavoimien laki niin kuin hallituksen toiminnassa tavattoman monessa muussakin asiassa markkinavoimien laki kyllä siinä tietenkin vahvat aina pärjäävät tulevat toimeen ja osaavat tarkistaa millä hinnalla toimitaan mutta kun puhutaan erityisryhmistä puhutaan ikääntyneistä ihmisistä puhutaan syrjäseuduista niin sitten tämä markkinavoimien laki ei enää tuotakaan sitä halpaa ja hyvää joten tolkku paikallaan tässä asiassa turvallinen nykyinen taksijärjestelmä on erinomaisen hyvä ja uskon että tälle tulee paljon kannattajia kun kokemusta näköjään saadaan tästä toisesta

edustaja heinäluomalle mitään markkinavoimien lakia ei todellakaan ole tulossa suosittelen että lukisitte läpi tämän mietinnön mitä kaikkea tässä asiassa on aivan on tullut nyt paljon näitä pelkotiloja esille niin tieto auttaa kyllä tuskaan hyvinkin paljon elikkä lukisitte ja perehtyisitte tarkemmin mitä kaikkea siellä on olemassa kun esimerkiksi taksamittareistakin puhutaan niin kovin paljon nykytilaan ei tule muutoksia sillä tarkemmat säännökset

tai vastaavien laitteiden pitää olla elikkä muutoksia tulee olemaan siinä että nykyteknologia otetaan näissä asioissa huomioon ei tässä sentään taaksepäin olla menossa vaan kyllä tässä on tarkoitus mennä huomattavasti asioissa eteenpäin

sehän tietysti riippuu mitä kukin tarkoittaa eteenpäinmenolla mutta kyllä kai tässä nyt kiistatonta on ettei taksilla ole enää päivystysvelvoitetta vai olenko nyt täysin väärin ymmärtänyt ja lukenut paperini haluanpa nähdä mitä tämä lapinkin syrjäseuduilla tulee tarkoittamaan mitä tulevat lappilaiset sanomaan olosuhteissa joissa ei enää olekaan varmuutta siitä jos tarvitsee yöllä kello kahdelta taksin onko se saatavissa ja jos on niin mistä on saatavissa mitkä ovat niitä yrittäjiä jotka sitten ovat valmiit tällaiseen jossa ei ole mitään tietoa tästä ansaintalogiikasta enää olemassa suhtaudun tähän kyllä erittäin suurella epävarmuudella ja totean että meillä on kokemuksia vapauttamisesta ja kyllä se on tämän tyyppiseen johtanut että ylihintoja peritään ja sen tuloksena moni kokee tulleensa ryöstetyksi on siellä muitakin kuin minä jotka ovat tulleet tallinnassa ja tukholmassa ryöstetyiksi taksissa

eletään kuitenkin suomessa ja suomalaisella kulttuurilla ja suomalaisella moraalilla liikutaan eteenpäin eli varmasti muutoksia nykytilaan tuleekin tässä asiassa mutta niin kuin olen useamman kerran tuonut esille olen itse syrjäisimmän maaseudun eduskunnassa ja minä todella odotan tätä esitystä ja

tulee tuomaan meille paljon myönteisiä asioita tulee niitä kielteisiäkin asioita mutta uskon että varmasti enemmän myönteisyyksiä ja mahdollisuuksia samaan aikaan kun meillä uudistetaan myöskin postilainsäädäntöä ja monia muita tässä samassa liikennekaaressa olivat sitten nämä kuljetuspuolen asiatkin elikkä se antaa meillä yritystoiminnalle monipuolisuutta eri asioissa aika harva mummo on kyllä yöllä kahden aikaan pyytänyt joskus minä olen lähtenyt kahden aikaan mutta minä olen kyllä varannut sen kyydin jo edellisenä päivänä

ja keille ne kalleimmat hinnat tulevat niille jotka ovat heikompia puolustamaan itseänsä kiistatonta on että toimipaikkavelvoite poistuu eli ei ole tietoa onko auto saatavilla siltä toimipaikalta nämä ovat kiistattomia muutoksia epäilen että kun tämä käydään lävitse niin ihmiset toteavat että vanha järjestelmä olikin yllättävän hyvä tässä herkästi käy niin kuin kävi paikallisradioissa niitäkin luvattiin kymmenellä ja seitsemällätoista hyvällä tekijällä kuinka tulee hienoja paikallisia radioita ja yrittäjiä nyt todetaan että ne ovat kaikki ketjuuntuneet kaksi kolme ulkomaisessa omistuksessa olevaa ketjua pyörittää koko paikallisradiotoimintaa ja samaa levyä tulee kaikilta näiltä eri kanavilta

täällä edustaja essayah ja oliko edustaja taavitsainen mainitsi maaseudun että maaseudulta poistuu taksiliikenne minä lisäisin tähän maaseutuun kyllä vielä harvaan asutut alueet itse en ole pelkästään lahtelainen kansanedustaja vaan edustan päijät hämettä ja koko hämeen vaalipiiriä omassa vaalipiirissäni on valtavasti alueita joissa tämä asemapaikkavelvoite on tolppa ja se on perusta sille että taksipalveluita on saatavina kaikkina vuorokaudenaikoina vuoden ympäri erilaisiin tarpeisiin vähän hämmästelen lappilaisen kansanedustajan edustaja maijalan puheenvuoroa jotenkin ajattelen lappia vielä huomattavasti laajempana ja ja enemmän sen tyyppisenä alueena jossa ei ole korvaavaa liikennettä kuten esimerkiksi joukkoliikennettä joka päijät hämeessä ja ja hämeen vaalipiirissä palvelee ihmisiä hyvin päiväaikaan sen lisäksi edustaja pakkasen puheenvuoroon haluan sanoa sen että edustaja pakkasen puheenvuoro piti sisällään kritiikkiä taksamittariin harmaan talouden lisääntymiseen ja näin poispäin toivoisin että tässä salissa voitaisiin äänestää vielä kahdennenkymmenennenyhdeksän kerran tästä lakiesityksestä

arvoisa rouva puhemies en nyt ihan ole varma voidaanko äänestää mutta toki on hyvä esittää tuollainen toive täällä on käyty hyvä keskustelu hinnan vapauttamisesta ja olen edustaja heinäluoman kanssa samaa mieltä että näinhän tässä hinnan vapauttamisessa tulee käymään joissakin tapauksissa hinnat tulevat nousemaan joissakin tapauksissa ne varmaan laskevatkin sitähän se markkinatalous on mutta tämän suomalaisen järjestelmän hyvä puoli on aina ollut se että hintakatto on ollut olemassa voit ottaa turvallisesti sen auton ja jos tulee ongelmia niin sinulla on sitten jokin mihin vedota että tämä oli nytten ryöstöhinta tässä tapauksessa

kautta seitsemän mutta hän saa olla kotona useimmiten se on näin just syrjäseudulla pitkien etäisyyksien päässä mutta hän saa sitten nukkua ne hiljaiset yöt kotona turvallisesti rouvan kainalossa ja sitä kautta sitten lähteä virkeänä yöllä kyytiin jos jos keikka tulee

rouva puhemies edustaja maijalan puheenvuoro sytytti siinä mielessä että ellette halua uskoa meitä oppositiopuolueiden kansanedustajia niin uskokaa näitä taksiyrittäjiä ja niitä kuljettajia jotka näitä takseja ajavat ne esimerkit

harvaan asutut alueet ovat vaarassa jäädä taksipalveluiden ulkopuolelle päivystysvelvoitteen poistaminen taas puolestaan tekee sen että yrittäjät ovat töissä vain kannattavana aikana autokohtaisten lupien poistaminen heikentää kyytiläisen mahdollisuutta saada korvausta jos matkan aikana tulee jostain syystä ongelmia myös harmaalle taloudelle avataan portti rehellisten taksiyrittäjien kustannuksella ja kun myöskään taksamittaria ei jatkossa enää vaadita hallituspuolueiden toimesta tämä on suora käden ojennus harmaalle taloudelle ja hankaloittaa samalla matkustajan mahdollisuutta saada tietää matkansa hinta nämä eivät siis ole mitään opposition kummituspelottelua vaan nämä ovat taksiyrittäjien ja taksia ajavien ihmisten huolia ja murheita siitä mitä tämä uusi laki liikenteen palveluista tuo tullessansa

rouva puhemies ensimmäisessä käsittelyssä oli myös ministeri läsnä ja osittain näitä samoja asioita silloin pohdittiin ja aivan aiheellisesti mitä tulee päivystykseen syrjäseudulla niin jo silloin todettiin täällä että mikäli palvelut eivät siellä toimi ja silloinhan käy niin ettei oikeastaan mikään julkinen liikenne toimi niin silloin joko me joudumme palaamaan tässä salissa asiaan tai viranomaisten toimesta joudutaan palaamaan asiaan tai sitten kunta ostaa päivystystä sitten tullaan toiseen kysymykseen onko kunnan vastuulla pitää yllä julkista liikennettä kokonaan eli kyllä näihin asioihin tullaan palaamaan jos nämä eivät toimi

arvoisa rouva puhemies tietenkin toivoo että että näissä tarkasteluissa oikeasti huomioidaan se mitä todennäköisesti ja maaseudulla tulee tapahtumaan on kyllä vaikea tässä vaiheessa nähdä sitä minkä ihmeen takia arki iltana siellä siellä vaikkapa nyt sitten lapinlahden tai iisalmen tolpilla olisi päivystämässä niitä takseja suurin määrin ehkä iisalmessa vielä jokunen mutta lapinlahdella tuskin laisinkaan jos on olemassa se läheinen kaupunki josta niitä kyytejä mitä todennäköisimmin markkinatalouden ehdoilla saadaan niin kyllä kai se on järkevää mennä sinne kuopioon ravintoloitten eteen ja odottaa sieltä niitä kyytejä ei suinkaan sitten olla siellä nilsiässä tai lapinlahdella tai tai suonenjoella tai missä tahansa neljänkymmenen viiva kuudenkymmenen kilometrin päässä

elikkä jollakin tavalla on kyllä hankala nähdä että tässä mitenkään oltaisiin maaseudun ja harvaan asutun seudun oloja parantamassa ikävä kyllä tämä hyvä järjestelmä ollaan romuttamassa

arvoisa rouva puhemies täytyy sanoa että kyllä tämä päivystysvelvoite on yksi semmoinen ongelmallinen asia mutta kun tuohon puheenvuorolistaan päästään varsinaisesti niin täytyy sanoa että ei tämä nykytilanne kyllä valitettavasti ole ongelmaton kyllä jotakin olisi tarvinnut tehdä mutta tämän järjestelmän puitteissa olisi pitänyt tehdä se kehitystyö tulen palaamaan siihen

rouva puhemies kun taksiautojen saatavuutta lasketaan sen seurauksena on myös se että myös kysyntä laskee tällainen kokemus itselläni oman alueeni asukkaana on kun kun taksiautoilijoiden kanssa olen asioista keskustellut ja tietenkin itsekin taksia käyttävänä ihmisenä tähän tilanteeseen olen törmännyt taksin saaminen on on työn harrastuksen tai oman terveyden takia välttämätöntä ja hallituksenkin tähän liikennekaareen paketoimien tavoitteiden joukossa on myös tavoitteita joilla pyritään vähentämään yksityisautoilua päästöjen määrää ja niin eteenpäin mutta tämä esitys johtaakin itse asiassa toisenlaiseen lopputulokseen monelle ihmiselle jolle taksi on ollut mahdollisuus liikkua tulee eteen oman auton hankinta kun taksia ei enää jatkossa välttämättä omalle alueelle saa

harmaan talouden osassa hämmästelen lähinnä sitä että kun hallitus on ollut tämän oman taipaleensa aikana varsin pidättyväinen torppaamaan näitä harmaan talouden madonreikiä ja hallitus on muuttanut linjaa ainoastaan silloin kun oppositio on sitä äänekkäästi osannut vaatia niin nyt tähän lakikokonaisuuteen liikennekaareen jätetään harmaalle taloudelle tällainen aukko kansanedustaja pakkanen joka on itse myös taksiautoilija kiinnitti tähän huomiota muun muassa toteamalla että taksilupaan ei ei tarvita jatkossa enää koulutusta eli me synnytämme ihan uuden toimialan johon ei enää ole sellaista koulutusta joka on varmistanut meille suomalaisille ja täällä matkaileville ulkomaalaisillekin ihmisille turvallisen ja ammattitaitoisen taksiautoilijoiden joukon joka on hoitanut asiansa tyylikkäällä tavalla ja perinyt sen maksun mitä näistä asioista liikenteen puolella peritään

rouva puhemies tässä kohdin tätä tätä keskustelua säästän kollegoiden korvia ja ja kiitän talon virkakoneistoa koska jotta pöytäkirjoihin jää aivan oikea kirjaus tästä omasta esityksestäni esitän että eduskunta hyväksyy vastalauseessa yksi ehdotetut lausumat

arvoisa arvoisa rouva puhemies haluan kiittää erityisesti edustaja myllykoskea hän kiinnitti tuohon harmaan talouden tilanteeseen omassa puheenvuorossaan huomiota itsekin koen että se on yksi tämän uudenkin esityksen suurimpia riskejä tässähän tapahtuu näin täällä on siitä paljon puhuttu ja minä uskon että tämän talon ihmisissä ja meissä kansanedustajissakin on paljon uberin käyttäjiä että nythän tällä tulevalla lainsäädännöllä sitten uberin laillistaminen siltä osin että tilaaminen ja välittäminen on on ollut tähänkin asti laillista toimintaa mutta ajaminen ilman lupaa ei ole ollut mutta seuraavan kerran kun se kuljettaja hommaa sen luvan ilman mitään velvoitteita sitten hänellä on myös lupa elikkä se kuljettaja voi jatkaa sitä harrastusmaista toimintaa sillä ja sitten kun kysytään onko hänellä sitä lupaa niin hän näyttää että kyllä hänellä tällainen lupa on mutta kun se lupa ei millään lailla velvoita tekemään mitään ajovuoroja eikä mitään tämmöistä niin täyttyy lain kirjain tässä asiassa se asia missä itse henkilökohtaisesti olisin halunnut tähän lakitekstiin tiukemman tiukemman muotoilun korvausta vastaan mutta vielä haluan palata tähän päivystysvelvoitteeseen vahvistettuun hintaan ja kiintiöön ne ovat siksi olleet suomalaisessa järjestelmässä voimassa olevia asioita että jos sinulla on velvoite päivystää niin silloin ajaessasi keikan saat vahvistetun taksan mukaisen hinnan sitten toisaalta kiintiö on ollut myös niin kuin käsi kädessä että ei ole sitten kohtuuttoman monta autoa sillä samalla alueella päivystämässä sitä yhtä taikka kymmentä kyytiä silloin kun on kysyntää toisaalta jos kerta kiintiöt poistetaan

vahvistettu hinta velvoite ja kiintiöt ovat myös velvoittaneet että sen auton pitää lähteä ja tulla sinne kun tilataan

arvoisa puhemies kysyisin täällä edustaja pakkaselta joka on ammattimies onko sellainen järjestely mahdollinen että kunta tekee sopimuksen että joku tai jotkut päivystävät ja samalla sitoutuvat noudattamaan tiettyä taksaa silloinhan tämä taksiyrittäjä saa per tunti jonkun korvauksen siitä hyvästä että hän on sitoutunut noudattamaan korkeintaan jotakin tiettyä maksimaalista taksaa jolloin tämä järjestelmä on ikään kuin lukittu

tässä edustaja eestilä otti hyvän esimerkin kyllähän tämä varmaan mahdollista olisi että tehtäisiin tällainen sopimus mutta itse esitän kysymyksen että miksi tehdä tällainen sopimus kun nyt on toimiva järjestelmä olemassa se ei maksa kunnalle mitään tällä hetkellä

ihmisiä ja tarve kyydeille on sittenhän me joudumme tilanteeseen että jollain tavallahan tämä pitää varmistaa ja sitten tulee tämä että kunta maksaa mutta tämän nykyisen järjestelmän hyvä puoli on nimenomaan se velvoite päivystää ilman korvausta se on tärkeä asia suomalainen taksi seisoo siellä tolpalla ei se saa mitään euroa siitä kun se vartoo sen seuraavan kyydin joskus se tulee kymmenessä minuutissa joskus menee kahdeksan tuntia olen itse tehnyt yövuoron missä ei tullut keikan keikkaa mutta ei minulla ole valitusoikeutta minä ajan sen ja joku kaveri sitten toisen kerran tekee sen nollayön mutta onneksi tulee sitten se hyvä yö ja tuplataan ja sillä sitten bisnes pyörii

pakkanen sanoi tämän ytimen nyt tuntuu tietysti vähän oudolta jos etukäteen ryhdytään huutamaan kuntaa tässä apuun ikään kuin takaajaksi muistelen tätä sote keskustelua jota sitäkin on tässä salissa käyty siinähän hallitus on ottanut sen linjan että kunta ei saa toimia sote alueella minkäänlaisena toimijana ja tämän hallituksen sote uudistuksen kantava ajatus on se että kuntia estetään toimimasta sotessa ja kun sitä ei tulla määrittelemään kunnan tehtäviin niin kunta ei saa tällä alalla tehdä mitään no nyt sitten kuntaa huudetaan taksiliikenteen järjestäjäksi tuntuu hiukan monimutkaiselta tämä ajatuksenjuoksu suhteessa siihen terveeseen toimivaan luotettavaan ja turvalliseen taksijärjestelmään joka meillä tällä hetkellä on

puhemies itse kuulun siihen joukkoon joka pitää nykyistä taksijärjestelmää hyvänä mutta kun näyttää siltä että lakiuudistus nyt tulee ja kun on monta kertaa ja monessa puheenvuorossa nostettu esille se että päivystys ei tule toimimaan joissakin paikoissa niin itse esitin vähän ennakoivasti sen ratkaisun millä sitten viranomainen todennäköisesti joutuu puuttumaan asiaan kun minä itse käsitän niin että liikkuminen on on kuitenkin kansalaisten perusoikeus niin jos ei enää millään saa julkista liikennettä eikä taksia eikä mitään toimimaan niin totta kai kansanedustajien pitää puuttua tai viranomaisten pitää puuttua ja tämmöinen yksinkertainen malli mihin joudutaan tai voidaan mennä on tietenkin se että sitten korvaus annetaan päivystyksestä en tiedä onko se mahdollista mutta minä vain esitän tulevaisuuteen emmehän me koskaan saa jäädä semmoiseen tilaan että esitämme ihmisille uhkakuvia mutta kukaan ei esitä minkäännäköistä ratkaisua minusta sekin on väärin

rouva puhemies täällä kun ei ole ministeriä paikalla ja ministerin tehtävää hoitaa kansanedustaja pakkanen ammattiautoilijana ja ja asiantuntijana niin säästän kyllä arvostamaani edustajakollegaa kysymykseltä mutta mutta ehkä tämmöisenä retorisena kysymyksenä jos edustaja pakkasen kuvaama tilanne tolpalla tapahtuu että siellä on joko autoja autoja odottamassa kyytiä tai tai ei ole jolloin sitten asiakas lähinnä odottaa sitä autoa tai ainakin toivoo että jollain kohtuuhinnalla auton saisi niin onko enää olemassa kohtuuhintaa kun hintakatto poistuu silloin kun saatavuus laskee ja kysyntä laskee niin sen yhtälön päässä on myös se että hinnat nousevat ne harvat jotka sitten autonsa saavat saavat kyllä auton mutta mitä se maksaa sille mökinmummolle kauhistuttaa ajatellakin tässä vaiheessa tämmöisen liikennekaaripaketin ongelma on se että täällä on ihan kypsiäkin omenoita sisällä

arvoisa rouva puhemies valiokunnan puheenjohtaja jalonen on nyt poistunut salista ja ja siinä mielessä toivotetaan hänelle sitten muita työtehtäviä kuin liikennekaaren käsittelyssä läsnäolo minun mielestäni lähtökohtaisesti tässä koko käsittelyssä kun liikennekaarta on lähdetty uudistamaan on yksi perusnäkökohta jätetty huomiotta ja se on tuleva sote uudistus ja nämä probleemat liittyvät siihen niin kuin edustaja eestilä toi kyllä minun mielestäni osaltaan jo ennakolta esille huolen

tällä hetkellä se on kansaneläkelaitos joka pyörittää tätä rulettia se on meille hirvittävän kallista me tarvitsemme uudistusta tähän liikennöintiin ja varsinkin niille ihmisille jotka hoivansa vuoksi ovat julkisten kulkuvälineiden varassa ja kun niitä ei ole joukkoliikennemuodossa niin yhteiskunta on käyttänyt taksipalveluja

jo edellisessä hallituksessa missä myös vasemmistoliitto oli mukana lähdettiin ponnekkaasti ajamaan sitä näkökulmaa että meillä näiden kela kyytien uudistusta ruvettiin tekemään ja silloin tehtiin uudistuksia tähän taksipalveluiden saatavuuteen tuli kimppakyydit ja niin edelleen mutta edelleen jäi kehittymätön askel siihen suuntaan että tällä hetkellä kela ohjaa taksipalveluja kun pitäisi olla niin että siellä keskussairaalassa hoidetaan ne taksipalveluiden ajanvaraukset juuri siten että niitä mökkien mummoja ja mennä kaksi taikka kolmekin yhdellä taksilla niin siellä ajanvarauksessa jo tehdään se suunnitelma kuinka palvelu toteutetaan sinne nakkilan mäkirinnantielle mistä ne eino ja kerttu tulevat kyytiin ja sitä kautta pystytään hyödyntämään nykyisen taksikapasiteetin tehokkaampaa käyttöä ja sitä että ihmiset voivat sitten sieltä keskussairaalasta tullessaan poiketa vielä kauppaankin samalla reissulla meillä on paljon semmoista ajattelua mikä olisi tässä liikennekaaressa pitänyt huomioida jo suunnitteluvaiheessa nyt lähdettiin vain markkinatalousmielessä uudistamaan tätä palvelukonseptia ja unohdettiin todellakin se edustaja kari hyvin sanoi että vähän hapuilevaa on ollut niin kuin minäkin sanoin tämä harmaan talouden torjunta jo heti totta kai ne leikkaukset näyttivät sen mitä mieltä hallitus on harmaasta taloudesta mennään mieluummin markkinat edellä ja unohdetaan se että liiketoiminnasta pitää tulla myös tuloja valtiolle ja valtio on se joka sitten mahdollistaa näille kansalaisille jotka ovat tukien varassa ja erityisesti hoivapalvelujen saatavuuden osalta keskiössä

näillä verotuloilla niitä kuljetuspalveluita mitä ei joukkoliikenne voi mahdollistaa on todellakin tärkeää että nämä kiintiöt ovat keskiössä tämä päivystysvelvollisuus ja niin edelleen mutta kun tätä keskustelua käy tuolla omassa kunnassa niin täytyy sanoa että tähän nykyjärjestelmään olisi tarvinnut saada todellakin jotakin sellaista jenkaa että päivystysvelvollisuus ja ja kyytien saatavuus olisivat parempia monesti haja asutusalueilla pienissä kunnissa taksiyrittäjien leipä tulee päivällä ajetuista hoivapalvelukyydeistä ja koulukyydeistä ja se liiketoiminta on sen verran kannattavaa siinä kohtaa että sitten nämä illalla saatavat palvelut ovatkin paljon heikompia ja ja silloin tullaan siihen tilanteeseen että onko se ambulanssi vai taksi tai joku muu kuljetusmuoto näitä olisi pitänyt kyllä enemmän pohtia

lähtiessä tähän liikennekaareen ja täyttää enemmän sitä yhteiskunnallista palveluvelvoitetta mutta tämä malli ei nyt sitä tuota meille tulee markkinatalousmalli joka ei takaa kaikille kansalaisille yhdenvertaisia palveluja

tolpalle tulee kuljettaja joka huutaa että kenellä on sata euroa ja kun joku nostaa käden pystyyn niin sanotaan että kyyti on täällä sinulle ellei joku huuda että minä maksan satakaksikymppiä lähtörahaa ja loppu menee sitten tätä rataa tämä aivan varmasti on selvää että näin tapahtuu ja kuka ei tulisi sieltä

arvoisa puhemies otan vielä esille tässä yhden asiantuntijan joka tuolla valiokunnassa kävi kertomassa näkemyksiään ja se on sosiaali ja terveysministeriö tässä heidän lausunnossaan sanotaan näin on kuitenkin huomattava että ehdotettujen muutosten taloudellisia vaikutuksia on mahdoton arvioida tarkasti etukäteen esitys sisältää riskejä siitä että kustannukset tulevat vähenemisen sijasta nousemaan joukkoliikenteen reitti ja

poistamisella ja taksien asemapaikkakiintiöistä luopumisella voidaan arvioida olevan markkinoita keskittäviä vaikutuksia liikennepalvelujen saatavuus voi heikentyä ja matkakustannukset nousta erityisesti harvaan asutuilla seuduilla sekä kasvukunnissakin hiljaisempana matkustusaikana lisäksi jos julkisen liikenteen esteettömät ratkaisut tosiasiassa vähenevät seurauksena voi olla asukkaiden muuttoja keskustaan tai siirtymistä palveluasuntoihin tai laitoksiin mikä myös osaltaan lisäisi kokonaistaloudellisia vaikutuksia mielestäni nämä ovat sellaista puhetta tekstiä ja asiantuntijoitten näkemyksiä jotka olisi pitänyt ottaa huomioon näistä puhuimme valiokunnassa mutta en kerta kaikkiaan ymmärrä miksi miksi mitään näitä tätä tätä suurta pinkkaa joka tässä on ei otettu huomioon

arvoisa puhemies edustaja myllykoski toi hyvin esille sitä että nykytilanne taksipuolellakaan ei ole ongelmaton ja todellakin tulevan sote hän toi hyvin esille tämä tarkoittaa sitä että uudistusta tarvitaan näissä asioissa sen takia onkin hyvä että nyt tämän uuden esityksen myötä me pystymme yhdistämään taksin kelan tavaroitten ja postin kuljetuksen eri palveluitten hoitamisen samalla kuljetuksella ja kyydillä elikkä nämä on todella otettu tässä esityksessä huomioon ja mahdollistettu se että nykyinen tilanne voitaisiin ottaa huomioon ja mentäisiin sen mukaan sitten kohti huomista päivää

poistuu mutta samanaikaisesti meillä myöskin mahdollisuus aloittaa yritystoiminta helpottuu elikkä minä uskon että meille tulee tähän toimintaan myöskin mukaan muita ei niin kokopäiväisiä vaan osa aikaisia monialayrittäjiä voivat tukea sitten kun on vähemmän näitä palveluja käytössä ja jos kerran siellä taajamassa jotakin taksikyytiä enempi tarvitaan on ihan hyvä että taksikuskit saavat siellä niitä tuloja sillä ei ole kenenkään etu sekään että se taksikuski joutuu joutilaana päivystyksessä odottamaan eikä saa siitä mitään tuloja tuloja tarvitaan kaikille

ja varmasti sitä tullaan estämään ja sen poistamiseksi tullaan tekemään paljon töitä meillä on kotona kolme autoa lähimpään taksiin on matkaa kolmekymmentä kilometriä enkä minä panisi ollenkaan pahakseni vaikka minä voisin joskus käyttää jonkun muunkin autoa jonkunlaista järkevää korvausta vastaan mutta ei minulla ole tänä päivänä varaa maksaa sitä että se taksi tulee ensin meille sieltä kolmenkymmenen kilometrin päästä ja sen jälkeen minun pitää alkaa maksamaan vielä matka siitä sitten erikseen

rouva puhemies tämä uudistus digitaalisuuden osalta on erittäin kannatettava mutta kyllä täytyy hämmästellä kun huolta on tässäkin kohtaa juuri luin sähköpostia jossa kuljettajat ja taksiyrittäjät ovat huolissaan hinnan osalta koulutuksen osalta saatavuuden osalta ja turvallisuuden osalta mistä löytyvät ne asiantuntijat jotka oikeasti tukevat hallituksen esitystä näiltä osin tämä on vähän samalla tavalla kuin sote uudistus kukaan varsinaisesti käytännön työtä tekevä ei tue sitä

ole löytynyt otin puheenvuoron siitä syystä että minusta on mielenkiintoista että kun tämä hallitus haluaa kunnilta pois jätehuollon työterveyshuollon sosiaali ja terveydenhuollon palvelut neuvolatoiminnan kaiken niin sitten he he haluavat sinne taksit

kuvitellut että taksit jos mitkä toimivat markkinatalouden ehdoilla niin kuin tähänkin asti ja he itsekin ovat sitä mieltä mutta tämä järjestelmä minkä edustaja maijalakin äsken toi esille kyllä todellakin ajaa nykyisiä taksiyrittäjiä konkurssiin työttömäksi ja antaa mahdollisuuden

pakko sanoa edustaja paaterolle että kyllä tässä on tarkoitus että yrittäjät saisivat jatkossa paremmat tulot omasta työstänsä elikkä että heillä olisi töitä kokoaikaisesti että sitä joutilasta odottamisaikaa saataisiin vähemmäksi ja silloin kun töitä on sitä työtä pystyttäisiin kunnolla tekemään ja erittäin paljon toinen on sitten se että kunnille ei todellakaan ole tarkoitus alkaa siirtämään minkäänlaisia taksipalvelutoimintoja ei ole

arvoisa rouva puhemies nyt täytyy puoluekollegaa vähän siinä mielessä terävöittää että ei tämä nykyinen esitys kyllä millään lailla olemassa olevien yrittäjien taloutta paranna mutta voihan siitä aina toiveita esittää kyllä tällä esityksellä edustaja paatero kannattajia on täällä salissa tulee olemaan valtava kannattajia tälle esitykselle moni asiantuntijahan on pitänyt tästä paljon hyviä esityksiä moni kuluttaja on sanonut että joo hieno homma hinnat laskevat kyllä tälle asialle kannattajia olla huolissaan mutta siitä ollaan samaa mieltä onko tämä uudistus hyvä alan toimijoille ja miten sitten tulevaisuudessa kunnat ja kaupungit tähän suhtautuvat miten suhtautuu kela siitä haluaisinkin mainita kun edustaja myllykoski otti kela keskustelun tähän mukaan että taksithan ovat jo nyt tehneet kelan kyytien yhdistelyssä merkittäviä säästötoimenpiteitä kelan kanssa nykytilanteessa mutta aika näyttää sitten onko se mahdollista tulevaisuudessa siellä on puhuttu kymmenien miljoonien säästöistä tällä hetkellä julkisessa liikenteessä mitkä ovat kela korvattavia kyytejä mutta aika näyttää tosiaan mikä on tulevaisuus edustaja kari omassa hyvässä kohtuuhintainen taksikyyti tämä on vähän hankala sanoa kun jossain kohtuu on liikaa jossain kohtuu on liian vähän itse itse sanoisin että suomalainen taksi suomalaisen kuluttajan hintatasoon nähden on kilpailukyinen ei se euroopan halvinta ole mutta ei olla myöskään euroopan kalleimpia jos verrataan meidän maamme muuta hintatasoa palkkatasoa autojen hintaa ja ja näitä veroasioita niin kyllä ihan suomessa ollaan tällä hetkellä no kyytien yhdistäminen on onnistunut tähänkin asti mutta lainsäädäntö ei vain mahdollista tänä päivänä elintarvikkeitten pakettien henkilöitten sairaitten ihmisten kuljettamista samassa autossa samalla kertaa mutta myöskään tähän tässä lakiesityksessä ei haluttu puuttua elikkä kyllä tässä vielä korjattavaa riittää

arvoisa rouva puhemies tästä hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta haluan muutaman sanan sanoa ja ja siteeraan tässä vastalauseen tekstiä asiantuntijakuulemisissa lausunnoissa viesteissä maakunnista on korostunut ajatus siitä että lain väliaikainen muuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista muun muassa siksi että se lisää hallinnollista työtä joka saattaa pahimmassa tapauksessa mennä hukkaan kun lakia joudutaan muuttamaan nopealla aikataululla

arvoisa rouva puhemies kannatan edustaja karin tekemää esitystä tämä kahdenkymmenenkahden kuukauden erillislainsäädäntö niin kuin tätä voi ehkä nimittää kuulostaa kummalliselta esittelin tätä vastalausetta

jos maakuntahallinto tulee niin ehkä tässä voi retorisesti heittää kysymyksen että onko niin että hallitus ei usko että maakuntahallinto tulee kahdenkymmenenkahden kuukauden jälkeen koska nyt pitää tehdä tämmöinen uudistus joka sitten tehdään uudelleen kahdenkymmenenkahden kuukauden jälkeen

on hyvä jatkaa edustajien kari ja paatero jälkeen tuossa hieman huonolla korvalla kuuntelin en muista kannattiko edustaja paatero tätä edustaja karin hylkäysesitystä mutta jos ei kannattanut niin itse sitä lämpimästi kannatan

ei saavuteta tämän johdosta on kyllä hyvä vetää se johtopäätös niin kuin moni kuntatasonkin asiantuntija on vetänyt että tämä väliaikainen lainsäädäntö ei ole tarkoituksenmukaista ja sen takia tätä kannattaisi kyllä hetken vielä miettiä sen takia on perusteltua todella esittää tätä hylkäystä niin kuin vastalauseessamme teemme ehkä toinen huomio vielä tähän lisäksi on se että yleisesti täällä eduskunnassakin on ollut hyvin vahva tahto siitä että enemmänkin vanhoja normeja

eikä tämä taida istua tähän norminpurkuhenkeenkään että tehdään tällaista väliaikaista lainsäädäntöä jolle kyllä tarkoituksenmukaisuutta ei ei löydy tältä osin tämä on kyllä huonoa harkintaa ja toivoisi että tässä hallitus olisi vielä hetken miettinyt tarvitaanko tätä lainsäädäntöä näillä perusteilla todella kannatan mika karin esitystä

arvoisa rouva puhemies arvoisat kansanedustajat jo tämän lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä kiinnitin huomiota siihen miten perustuslakivaliokunta eli käytännössä sen asiantuntijat olivat arvioineet yhtäältä vangin oikeutta olla kuljetuksen aikana ilman käsirautoja ja toisaalta vankien ja muiden kuljetuksessa mukana olevien henkilöiden oikeutta turvallisuuteen ensimmäisessä käsittelyssä ihmettelin perustuslakivaliokunnan eli sen asiantuntijoiden tulkintaa ja toivoin että perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja tai muut jäsenet olisivat sitä enempi perustelleet nyt toisessa käsittelyssä toivomukseni on sama mutta nytkään perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja tai nähdäkseni yksikään perustuslakivaliokunnan jäsenistä ei ole paikalla viimeksi oli sentään yksi jäsen

jäseniä olisi paikalla arvoisa puhemies sitten itse asiaan eduskunnan yksimielisesti hyväksymän lausuman perusteella hallitus esitti eduskunnalle säädöstä jonka mukaan vankikuljetuksissa voitaisiin eräissä täysin poikkeuksellisissa tilanteissa laittaa kaikille kuljetettaville vangeille käsiraudat vaikka yksilökohtaista harkintaa erikseen jokaisen vangin karkaamisvaarasta tai vaarallisuudesta ei tehtäisi

sen estämättä mitä ensimmäisessä momentissa säädetään lyhytaikaisen kuljetuksen ajaksi kaikki samassa ajoneuvossa kuljetettavat vangit voidaan sitoa jos se on välttämätöntä vangin tai muun henkilön turvallisuuden suojelemiseksi tai kuljetuksen turvallisuuden säilyttämiseksi kuljetettavien suuren määrän poikkeuksellisten liikenneolosuhteiden tai muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi siis tällaista uutta momenttia ja perään seuraavaan momenttiin kirjoitettiin hallituksen esityksessä että sitomista ei saa jatkaa pitempään kuin on välttämätöntä

sitominen siis tässä yhteydessä tarkoittaa lähinnä käsirautoja vaikka kun lukee perustuslakivaliokunnan lausuntoa jossa viitataan johonkin kamerunin ennakkotapaukseen ja lukee asiantuntijoiden lausuntoja joissa viitataan nelson mandelaan ja puolaan ja venäjään niin en tiedä minkälaisissa kahleissa valiokunnan asiantuntijat tai jäsenet kuvittelevat suomalaisia vankeja kuljetettavan

ehdotetun säännöksen nojalla lyhytaikaisen kuljetuksen ajaksi kaikki kuljetettavat vangit voitaisiin sitoa kuljetuksen turvaamiseen liittyvistä välttämättömistä syistä kuljetuksen ajaksi tällaisia syitä olisivat kuljetuksen turvallisuuden säilyminen ja vangin tai muun henkilön koskemattomuus tilanteissa joissa kuljetettavana olisi suuri määrä vankeja kuljetus tapahtuisi poikkeuksellisissa liikenneolosuhteissa tai sitomiselle olisi jokin muu näihin rinnastettava syy

vielä otan täältä lisää hallituksen esityksen järkeenkäypiä perusteluja hallitus nimittäin perusteli myös näin ehdotetuissa säännöksissä säädetään täsmällisesti ja tarkkarajaisesti niistä tilanteista joissa kaikki kuljetettavat vangit voidaan sitoa sitominen voitaisiin tehdä vain lyhytaikaisen kuljetuksen aikana kun kuljetetaan suurta määrää vankeja liikenneolosuhteet ovat poikkeukselliset tai on jokin muu näihin rinnastettava syy lisäksi sitominen edellyttää kokonaisharkintaa siitä että se on välttämätöntä jonkun henkilön turvallisuuden suojelemiseksi tai kuljetuksen turvallisuuden säilyttämiseksi ehdotuksia voidaan pitää hyväksyttävinä koska niillä pyritään turvaamaan ennen kaikkea muiden henkilöiden koskemattomuutta ja turvallisuutta kuljetuksen aikana mahdollisesti aiheutuvilta häiriöiltä

näin ollen perustuslakivaliokunnalla eli käytännössä sen asiantuntijoilla oli edessään aika lailla klassinen punnintatilanne toiseen vaakakuppiin laitettiin vangin oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen joka on turvattu perustuslain seitsemännessä pykälässä toiseen vaakakuppiin laitettiin sitten jos kyseessä on lyhytaikainen kuljetus jos on suuri määrä vankeja jos on poikkeukselliset liikenneolosuhteet tai jos on niihin rinnastettava muu syy se se sitominen joka olisi välttämätöntä siis välttämätöntä ei tarpeellista ei saattaisi olla välttämätöntä vaan lakitekstin mukaan olisi välttämätöntä vangin tai muun henkilön turvallisuuden suojelemiseksi eli minä ymmärrän tämän turvallisuuden suojelemisen sen mukaan että siinäkin suojataan perustuslain seitsemännen pykälän oikeushyveitä joista siis kyseeseen tulee ennen kaikkea koskemattomuus turvallisuus joilla ymmärrän tarkoitettavan esimerkiksi sitä että

siitä kirjoitettiin näin ensinnäkin siis hallitus kirjoitti välttämättömyys tarkoittaisi sitä että kaikkien kuljetettavien vankien sitomista harkittaessa tulisi arvioida myös muut mahdolliset järjestelyt kuten osastoitujen ajoneuvojen käyttö tai toisilleen vihamielisten vankien sijoittaminen eri kuljetuksiin kuljetuksen turvaamiseksi mutta sitten

eli perustuslakivaliokunnan edessä oli seuraava harkintatilanne kumpi oikeushyve on nyt tärkeämpi suojeltava sekö ettei sille vangille tai tutkintovangille asetettaisi käsirautoja kun häneen ei kohdistu kuitenkaan mitään hänen henkilöönsä itsessään liittyvää arvelua tai epäilyä että siellä on muita vankeja siellä on henkilökuntaa ehkä muitakin ihmisiä joiden turvallisuus siis fyysinen koskemattomuus elämä saattaa olla kyseessä kumpi oli tässä tilanteessa tärkeämpää mitä perustuslakivaliokunta päätti no totta kai se päätti että voi hellanlettas sentään kyllähän sen vangin oikeus olla kuljetuksen aikana ilman käsirautoja on paljon tärkeämpi hyve kuin se että muiden vankien tai vankikuljettajien tai vanginvartijoiden turvallisuus taattaisiin

olla turvassa siis vaikka arvioitaisiin että tämä turvan takaaminen välttämättä siis välttämättä edellyttäisi kaikille samassa kuljetuksessa oleville vangeille käsiraudat tämä on niin käsittämätön lopputulos että en vieläkään voi sitä ymmärtää onko todellakin näiden muiden ihmisten muiden vankien vanginvartijoiden muiden mahdollisesti kuljetuksessa mukana olevien ihmisten

turvallisuus turvallisuus niin pieni asia niin pieni tarve että vaikka välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi olisi kaikkien näiden samassa kuljetuksessa olevien vankien laittaminen käsirautoihin tätä käsirautoihin laittamista ei saa tehdä

siis päätti että on suomen perustuslain vastaista kuulkaa suomen perustuslain vastaista että kaikille vangeille laitettaisiin käsiraudat siinä samassa kuljetuksessa vaikka se olisi välttämätöntä muiden ihmisten turvallisuuden eli hengen ja elämän ja terveyden suojelemiseksi

kun olen lukenut asiantuntijalausuntoja ja myös perustuslakivaliokunnan lausuntoa niin perustuslakivaliokunta on pitänyt tätä säädöstä tarpeettomana perustuslakivaliokunta olisi voinut pitää sitä tarpeettomana ja lausua lakivaliokunnalle että sen mielestä tätä säädöstä ei tule säätää koska se on valiokunnan mielestä tarpeeton samalla tavalla kuin valiokunta piti huonona asiana että tuli käännetty todistustaakka tietyissä talousrikosten seuraamustilanteissa ja silloin lakivaliokunta kuitenkin siis päätti että se käännetty todistustaakka on tarpeellinen ja onneksi sellainen laki säädettiin ja erilaiset vero ja talousrikoskonnat saavat pitää varansa mutta se että perustuslakivaliokunta olisi tyytynyt toteamaan että se pitää säädöstä tarpeettomana ei riittänyt perustuslakivaliokunnalle vaan perustuslakivaliokunta totesi että se on vastoin suomen perustuslakia siis vastoin suomen perustuslakia on se että turvataan niiden muiden ihmisten turvallisuus tilanteessa joka on poikkeuksellinen joka on lyhytaikainen johon on erityinen syy ja jossa se on välttämätöntä

jos kerta se edellyttää sitä että sille vangille pannaan käsiraudat voi kauhistus en en ymmärrä tätä jos tämä on sitä niin kuin sanotaan modernia perus ja ihmisoikeusdoktriinia josta tuomas ojanen ja kumppanit puhuvat niin pitää sanoa että minä en kannata tällaista modernia perusoikeusdoktriinia jossa sen vangin oikeus olla ilman käsirautoja kuljetuksen aikana on suurempi oikeus kuin niiden muiden ihmisten oikeus turvallisuuteen eli henkilökohtaiseen koskemattomuuteen terveyteen ja jopa elämään